päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän

seisomaan muistutan edustajia siitä että kysymykset kohdistetaan asianomaiselle sektoriministerille vastuuministerit siis vastaavat kysymyksiin ensisijaisesti edustaja mika kari
arvoisa puhemies viime sotiemme sukupolvet ovat maksaneet mittaamattoman kalliin hinnan maamme itsenäisyydestä rintamamiehet lotat ja kotirintamalla raskasta työtä tehneet ovat meidän kaikkien suomalaisten syvän

ja ovat tämän ansainneet moninkertaisesti maamme kohtalon vuosina sadattuhannet suomalaiset puolustivat maatamme jotta voisimme säilyttää pohjoismaisen yhteiskuntajärjestyksen ja jotta suomi voisi elää ja sen kansa asuttaa maatamme myös tuleville polville tänä päivänä keskuudessamme elää yli kaksikymmentätuhatta sotiemme veteraania

arvoisa puhemies ensi vuonna itsenäisyyttämme juhlimme sadan vuoden mitalla se on erityinen syy kunnioittaa veteraanisukupolviamme ja heidän uhrauksiaan sen sijaan hallitus on esittänyt näiden kunniakansalaisten eläkkeiden leikkausta pienentämällä rintamalisää kysyn pääministerin sijaiselta ministeri soinilta eikö tässä olisi harkinnan paikka oletteko valmis perumaan tämän kohtuuttoman sotaveteraanieläkkeen

arvoisa rouva puhemies se mitä edustaja kari puhui sotiemme veteraaneista oli arvokasta ja oikein siinä ei ole kahta sanaa itsenäisyytemme on pelastettu raskain uhrauksin

kun inflaatiotarkistuksia tavallaan

tämä leikkaantuu

mutta tämä hallitus aikoo satsata ensi vuonna juhlavuonna

veteraaneilta vastuuministeri on ministeri mattila hän vastaa
arvoisa rouva puhemies tietenkään ministeri mattila ei koko hallituksen puolesta voi vastata mitä mitä perutaan ja mitä sitten siihen tulee mitä eduskunta käsittelee niin minä arvostan eduskuntaa ja sitä mitä sieltä yksimielisesti löytyy hallituspuolueet mukaan luettuna juhlavuonna kun suomi täyttää sata vuotta kotiin vietäviin palveluihin ja myöskin osin laitoskuntoutukseen neljäkymmentä miljoonaa määrärahoja ja veteraanijärjestöt ovat tästä kiittäneet korvausperusteena sotainvalidien haitta astetta ollaan laskemassa viidestätoista prosentista kymmeneen prosenttiin mutta kuten sanoin hallitus päättää ja lopullisesti eduskunta päättää sen mitä näille budjettilaeille

pääministerin sijainen vastannut siihen olennaiseen kysymykseen että onko mahdollista palata eduskuntakäsittelyssä tähän epäkohtaan joka on nyt noussut tällä kyselytunnilla esille voisimmeko me palata esimerkiksi terveysjaostossa siihen mikä kuulemisessa on noussut erityiseksi ongelmaksi sitä kunniasukupolvea kohtaan jolle meilläkin pitäisi olla tässä ajassa velkaa ettekö te pääministerin sijainen koe että eduskunnan isolla enemmistöllä tämä vääryys jonka hallitus on tehnyt voitaisiin yhdessä yhteistuumin saada juhlavuoden kunniaksi ensi vuonna kuntoon

arvoisa rouva puhemies vastaan edelleen ensinnäkin kiitoksia alkuperäiselle kysyjälle tästä isänmaallisesta puheesta kysymyksen saatteena ja sanon että sata vuotisjuhlavuonna veteraanien laitoskuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin ollaan tekemässä miljoonien eurojen lisäys samoiten tätä haitta astetta ollaan laskemassa ja ymmärtääkseni veteraanijärjestöt ovat tästä olleet kiitollisia mitä sitten eduskunnassa tapahtuu niin arvostan sitä mitä eduskunta sitten kun budjetit käsitellään

arvoisa puhemies tärkeä asia ja varsinaisesti kuntoutus on ministeri rehulan tontilla mutta sen verran vastaan tässä että kuntoutuksen kokonaisuudistamiseen on perustettu laajapohjainen komitea vastikään aloittanut

arvoisa puhemies tämän hallituksen kylmät arvovalinnat osuvat monta kautta eläkeläisiin ikäihmisiin ja sotiemme veteraaneihin esimerkiksi pienten eläkkeiden leikkaukset lääkekorvausten heikentäminen asiakasmaksujen korottaminen ja lisäksi vielä hoitajamitoituksen kiristäminen onko teillä tietoa mikä on näiden kaikkien yhteisvaikutus pienituloiselle eläkeläiselle tämä kertoo aika karua kieltä ikäihmisten arvostuksesta ja ja vasemmistoliitolle tämä ei käy arvoisa ministeri miten te oletatte vähävaraisten ikäihmisten pärjäävän näiden leikkausten jälkeen
arvoisa puhemies kyllä nyt on tärkeää miettiä mikä on se mitä sinne viivan alle jää mikä on se ostovoima on tärkeää että meillä säilyvät ne turvaverkot edelleen toimeentulotuki asumistuki ja meillä on myöskin lääkekatto lääkekatto laskee jonkin verran toimeentulotuki jäädytettiin indeksitarkistuksilta meillä on myös erityyppisiä pienituloisia ja kannatan lämpimästi esimerkiksi sitä että selvitämme mitä ovat nämä suomalaiset pienituloiset esimerkiksi yksinasuvat eläkeläiset tässä on tullut esille eräs pienituloistenkin ryhmä sotaveteraanit heille on nyt tarjottu sitten tämä budjetti jossa on määrärahoja lisätty laitoskuntoutukseen ja haitta asteen alennukset mutta kyllä me tarvitsemme keskustelua siitä mitä on suomalainen köyhyys ja miten me voimme siihen puuttua

arvoisa puhemies veteraanien asia ei vanhene koskaan ei niin kauan kuin yksikin heistä on vielä parissamme olen hyvin iloinen ja varma siitä että kaikki puolueet jotka nykyään täällä ovat edustettuina tuntevat veteraanien asian omakseen ja kunnioittavat sitä perintöä mikä meillä kaikilla on kannettavana se on kunniaperintö se on isänmaan puolesta kärsitty perintö monet nuoruudesta annetut vuodet jopa omasta terveydestä pysyvästi kärsityt vammat meidän kaikkien vapauden yhteiskuntamme vaurautemme

palvelujen lisäyksen haitta asteen laskemisen kautta ja tämän laitoskuntoutuksen kautta on tulossa kymmeniä miljoonia kuitenkin veteraanien suuntaan eli olenko käsittänyt oikein että leikattavaan summaan nähden satakertainen tai yli satakertainen summa ollaan kuitenkin ohjaamassa veteraaneille
arvoisa rouva puhemies kyllä näin on kunniakansalaisillemme budjetoitu tämä summa minä toivoisin että jokainen meistä jokaisessa kunnassa missä kenties on erilaisia käytäntöjä siinä miten veteraaniasioista huolehditaan kävisi kysymässä mitä teille kuuluu tänä päivänä sotiemme veteraanit miten voimme auttaa budjettia on nyt kasvatettu

arvoisa rouva puhemies olemme vapaudestamme ja kauniista maastamme syvästi kiitollisia sotiemme veteraaneille tämä rintamalisäleikkaus on on täysin kestämätön ja se tulee palauttaa on ollut myös puhetta siitä että kuntoutuspalvelut ja kotiin vietävät veteraanipalvelut eivät tavoita kaikkia niitä jotka niitä tarvitsisivat tai ansaitsisivat kysyn hallitukselta onko selvitetty että kaikki veteraanit saavat näitä kuntoutuspalveluita entä rintamalla palvelleet naiset lotat kuinka he saavat näitä kuntoutuspalveluita ja kotiin vietäviä palveluita

rouva puhemies kuten tuossa aiemmin totesin niin kuntoutuksen kokonaisuudistamisen komitea on on juuri aloittanut työnsä ja varmasti tämä on myös osa sitten sitä tarkastelua ja juurikin äsken toin esille sen että kyllä meidän täytyy kysyä ovatko kunnat tässä samalla viivalla ja kyllä me voimme myös itse mennä kysymään ja kuntapäättäjinä mennä kysymään ja huolehtia siitä onko omissa kunnissamme tämä asia hoidettu tai onko jossakin naapurikunnassa paremmin ja voisimmeko ottaa mallia siitä että tässä naapurikunnassa sitten

rintamaveteraanit kunniakansalaisina ansaitsevat kaiken sen kunnioituksen ja ja huolenpidon joita he he vielä tarvitsevat heitä on noin joukossamme kun täällä on puhuttu esimerkiksi kotona asuvista niin noin kymmenentuhatta heistä asuu kotona hallitus on nyt tekemässä merkittävän panostuksen ensi vuonna suomen sata vuotisjuhlavuonna yli neljäkymmentä miljoonaa euroa tullaan panostamaan veteraanien kotihoidon parantamiseen ja se on kaksisataa kertainen summa siihen nähden mikä tämä rintamalisän menetys muutama euro per veteraani on eli tämä suhde ja mittakaava on syytä kaikkien tiedostaa hallitus panostaa merkittävästi veteraanien kotiin vietäviin palveluihin joita veteraanit nimenomaan kaipaavat korkean ikänsä takia eli sitä apua ja huolenpitoa sinne kotiin mutta kysynkin nyt vastuuministeriltä panostuksesta onko riittävät resurssit viedä niitä palveluja sinne jotta ei käy niin että tätä rahaa sitten palautetaan ja jää käyttämättä sen takia että emme pysty viemään ja tarjoamaan niitä

arvoisa puhemies kyllä olen aivan samaa mieltä kysyjän kanssa että nyt meidän on pysähdyttävä sen kysymyksen äärelle että tämä konkretisoituu sitten siellä kuntatasolla siellä veteraanien kotona missä missä veteraanit ovat ja on aivan hyvä että tuotiin esille tämä mittasuhde tästä kahdestasadastatuhannesta eurosta neljäänkymmeneen miljoonaan euroon on tekemisen aika ja vastuuministerinä tietysti nämä terveiset otan vastaan
arvoisa puhemies harvoin niin monet ovat olleet niin suuressa kiitollisuudenvelassa niin harvoille kuin nyt me olemme tässä tilanteessa arvoisa puhemies tässä on nyt kyse siitä minkälaisen signaalin me haluamme lähettää juhlavuotena sata vuotisjuhlavuotena siitä että me saamme viettää tätä juhlavuotta olemme kiitollisuudenvelassa kahdellekymmenellekahdelletuhannelle vielä hengissä olevalle sotaveteraanille ja heille jotka ovat jo täältä ajasta ikuisuuteen siirtyneet arvoisa puhemies kuten edustaja kari tuossa totesi niin se että parannetaan kotiin vietäviä palveluja on hyvä asia mutta alle puolet veteraaneista asuu enää kotona eikä tämä oikeuta leikkaamaan sotiemme veteraanien eläkkeitä rintamalisien muodossa viimeksi tänään hallitus on ilmoittanut peruvansa päätöksen työttömyysturvaan

palvelujen puolella kysyn nyt pääministerin sijaiselta onko nyt todella niin

arvoisa rouva on hyvä että tämä keskustelu käydään ja hyvä että nyt ovat kaikki veteraanien kannalla oli erittäin piristävää kuulla kun vihreät kehuivat lottia on erittäin hienoa kuulla että sosialidemokraatit nyt kehuvat veteraaneja joskus on toisenlaistakin puhetta sieltä tullut tämä on minun mielestäni suuri suuri kansallisen yhtenäisyyden osoitus me olemme kaikki sotiemme veteraanien takana ja nämä menneisyyden haamut ovat näköjään poistuneet se on aivan loistavaa että ovat poistuneet se on minun loistavaa että ovat poistuneet meillä ei ole enää tässä oikeata eikä vasenta meillä on isänmaan puolustajia sotiemme veteraaneja

arvoisa puhemies mietin kovasti tuossa äsken pääministerin sijaisen vastauksen miten saan pidettyä itseni rauhallisena tämän puheenvuoron aikana minusta on käsittämätöntä että te pääministerin sijainen soini syytätte tässä suomalaisia jotka ovat käytännössä tämän maan pelastaneet sotien aikana

annatte ikään kuin sellaisen kuvan että tällä puolella salia oltaisiin jotenkin vähemmän isänmaallisia tämä on pitkältä pitkältä aikaa kaikuja sijainen soini toivon todellakin että te ette alennu tuollaiseen keskusteluun ja toivon että vastaatte kyllä tai ei oletteko valmiit peruuttamaan tämän rintamalisän

arvoisa rouva puhemies aikoihin on eletty jos ei suora suomeksi pidetty puhe mene perille olen sanonut että kaikki olemme yhdistyneet oikealta vasemmalle ja keskelle sotiemme veteraanien ja kotirintamalottien asiassa myös kotirintamalottien edustaja arhinmäki kotirintamalottien tämä on aivan loistavaa ja asia olen sanonut sen useaan kertaan sotiemme veteraaneihin satsatut rahat nousevat se on tosiasia ja sitten mitä budjettikäsittelyssä päätetään niin se on sen tämä esitys on nyt eduskunnassa mutta edustaja rinne minä en koskaan syytä

olen sanonut että tämä kansa on hienolla tavalla yhdistynyt on se kumma jos se ei sosialidemokraateille

toivon todellakin arvoisa varapääministeri tai pääministerin sijainen että teidän sanoillanne on todellinen kaikupohja kuulosti äsken siltä että syyllistitte puolet suomen kansasta vähintään siitä että isänmaallisuus puuttuu nyt kysyn teiltä uudelleen arvoisa pääministerin sijainen varapääministeri oletteko te valmiit peruuttamaan tämän rintamalisäleikkauksen vai ette oletteko te valmiit antamaan eduskunnalle luvan peruuttaa tämä leikkaus kyse on siitä että vastaatte kyllä tai ei ei mitään muuta kyllä tai ei

minulla olenko koskaan syyttänyt ketään sellaista henkilöä joka on isänmaan puolesta taistellut en ole joten vastaus siihen on kyllä

seuraava kysymys

edustaja mikkonen

puhemies yli satakymmentä kirkkoa ympäri suomea on jo viikon ajan soittanut saattokelloja aleppon uhreille ja ne jatkavat sitä maanantaihin ykn päivään saakka maanantaiksi on myös suunnitteilla suuri rauhanmarssi syyrian tilanteen vuoksi voimme auttaa sotaa ja vainoa pakenevia nostamalla pakolaiskiintiöitä useat ministerit viimeksi ministeri mykkänen ovat todenneet julkisuudessa että pakolaiskiintiöitä voitaisiin nostaa huomattavastikin kunhan turvapaikanhakijan tilanne saadaan ensin hallintaan näin on sanottu nyt tilanne on hallinnassa mutta tämä ei ole näkynyt teoissa suomi ottaa entistä vähemmän pakolaisia pakolaisleireiltä hallituksen talousarvioesityksen mukaan

syyrian sodan takia tehty aiempi korotus on poistettu vaikka tilanne syyriassa on vain pahentunut ja aleppon tilanne on katastrofaalinen kysynkin ministeri risikko missä viipyy hallituksen esitys pakolaiskiintiön merkittävästä korottamisesta

puhemies kiitos tärkeästä kysymyksestä nyt haluan kuitenkin muistuttaa teitä virheellisestä tiedostanne siitä että tilanne olisi jo hallinnassa meillä ei todellakaan ole vielä hallinnassa tämä maahanmuuttotilanne meille on saapunut kaiken kaikkiaan kolmekymmentäkuusituhatta turvapaikanhakijaa ja osa heistä vielä ihan jo ensimmäistäkin päätöstä odottaa olen kanssanne samaa mieltä siitä että kun me saamme tilanteen hallintaan niin me voimme arvioida tätä pakolaiskiintiötä aivan uusilla silmillä mutta tällä hetkellä meillä ei ole siihen mahdollisuutta me emme tiedä yhtään mitä tapahtuu turkissa jos turkissa tapahtuu jotain sellaista mikä sopimuksen rikkoo niin meillä on tilanne täällä ihan toinen mielestäni se on viisautta että me ennakoimme tilannetta mutta aivan varmasti suomi kaikki ne sopimukset kaikki ne sitoumuksensa täyttää ja kannamme sen vastuumme mitä meillä tästäkin asiasta on

arvoisa rouva puhemies turvapaikanhakijoiden määrä on merkittävästi vähentynyt puhumme nyt aivan toisista luvuista kuin mistä puhuimme viime syksynä ja ennusteet näyttävät siltä että tällä hetkellä tilanne on jo aika lailla hallinnassa ottaen

puhemies haluan ensiksi kommentoida tuota että meillä pitäisi olla mahdollisuus ottaa nimenomaan niiltä leireiltä olen aivan samaa mieltä siitä että se olisi kaikkein parasta että me voisimme sitten tulevaisuudessa täsmätä sitä ketä me

jotka tulevat tänne ihan omatoimisesti omatoimisesti nyt puhutte tästä perheenyhdistämisestä ja nyt pitää muistaa että viime keväänä kun tehtiin näitä tiukennuksia me olimme aivan samassa linjassa koko euroopan maiden kanssa suomi ei halua olla millään lailla houkuttelevampi maa kuin mikään mukaan maa me olemme yhdessä sopineet tästä euroopan areenoilla ja tällä mennään myös suomessa ja se ainoa muutos minkä me olemme tehneet perheenyhdistämiseen on se että nyt niin sanotut aikaisemmin muodostetut perheet tulivat tähän kategoriaan mukaan ei ainoastaan ne jotka perustetaan sen jälkeen kun turvapaikanhakija tulee

rouva puhemies kuten tiedämme ihmisiä on liikkeellä sodan ja vainon vuoksi mutta myös muista syistä tämä tuli meille hyvin tutuksi kun hallintovaliokunnan kanssa viime viikolla vierailimme keskisen välimeren pakolaistilanteeseen tutustumassa

arvoisa puhemies hyvä kysymys edustaja parviaiselta ja erittäin tärkeä asia viimeksi tänä aamuna olemme katsoneet meidän afrikan maaohjelmia läpi juuri siitä näkökulmasta että miten saamme enemmän aikaan siellä olemme keskittämässä enemmän maakohtaista apua nimenomaan saharan eteläpuolisen afrikan

vesihuollon jätehuollon koulutuksen teemoilla missä me olemme vahvoja osaajia ja saamme hankkeet myös vietyä läpi uskon että niukoillakin resursseilla meillä on mahdollisuus saada aiempaa enemmän aikaiseksi kun vain oikeilla tavoilla suunnataan se vielä aiempaa tarkemmin

puhemies kävimme edustaja mikkosen kanssa äskettäin turkissa ja ja saimme tutustua tilanteeseen turkkihan on vastaanottanut kaksi miljoonaa muun muassa syyriasta ja nyt tilanne mosulissa ja aleppossa näyttää olevan aika huolestuttava ehkä tuntuu hieman oudolta että suomessa ja euroopassa johtajat eivät ainakaan julkisesti puhu siitä millä tavalla voisimme vastaanottaa tai ainakin auttaa niitä pakolaisia jotka tästä tilanteesta syntyvät varmaan on odotettavissa pahempi tilanne kuin mitä tosi pitkään aikaan kuitenkin myöskin turkissa on menossa poikkeustilanteen jatkuminen ja siitäkin suomessa ja euroopassa on oltu hyvin hiljaa tällä hetkellä tuntuu siltä että kohta tulee tänne suomeen myöskin turkkilaisia turvapaikanhakijoita miksi suomen ulkoministeriö on hiljaa kun turkissa poljetaan ihmisoikeuksia

arvoisa rouva puhemies ei suomen ulkoministeriö ole hiljaa eikä ole ollutkaan hiljaa kerronpa teille muutaman asian silloin kun tämä tämä kaappaus oli soitin aika pian sen jälkeen tietysti kollegalleni mevlut cavusoglulle ja pahoittelin kolmesataa kuollutta ihmistä jotka tässä kaappauksessa menivät sanoin hänelle hyvin selvästi suomi kannattaa sääntöperusteista yhteistyötä suomi kannattaa oikeusvaltiota suomi kannattaa ihmisoikeuksia suomi on yhtynyt kaikilla kansainvälisillä foorumeilla niin ykssa kuin eussa kaikkeen eurooppa on ottanut kantaa ihmisoikeuksien puolesta myös turkissa en oikein ymmärrä miten te voitte sanoa että suomen ulkoministeriö on ollut

arvoisa puhemies maahanmuuttopolitiikan tulee kaikissa tilanteissa olla hallittua ja sosiaalisesti oikeudenmukaista isommassa kuvassa kun katsotaan tätä euroopan tilannetta on selvää että tämä vaatii yhteistyötä ja yhteisiä pelisääntöjä koko euroopan unionin alueella mutta erityisesti yhtenäisiä käytänteitä pohjoismaiden välillä nyt täällä on hyvin tuotu ilmi se että hallituksen piiristä on nyt käytetty hieman erilaisia puheenvuoroja liittyen tähän pakolaiskiintiön nostamiseen on esitetty että sitä pitäisi nostaa välittömästi merkittävästi sisäministeri täällä toteaa että kun tämä tilanne saadaan hallintaan niin kiintiöitä tullaan nostamaan olisin nyt varmistanut pääministerin sijaiselta mikä on hallituksen linja onko niin että jos ja kun tilanne saadaan hallintaan niin hallitus tulee esittämään pakolaiskiintiön nostamista merkittävästi

rouva puhemies todellakin on niin kuten äsken sanoin että meillä ei tällä hetkellä ole hallinnassa se kuinka paljon meille vielä tulee meillä on tällä hetkellä rauhoittunut tämä tilanne mutta aivan niin kuin täällä kuulimme myöskin edustajien puheenvuoroista me emme tiedä mitä turkissa tapahtuu me emme tiedä mitä afrikan maissa tapahtuu ja kun käy euroopan unionin kokouksissa niin saa jonkinlaista kuvaa siitä miten vaikea tilanne näissä maissa on me varaudumme ihan kaikkeen kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa seitsemän päivää viikossa

tällä hetkellä tilanne on tämä se on varattu ensi vuodelle ja aivan varmasti me katsomme tätä koska me haluamme auttaa hädänalaisessa asemassa olevia ihmisiä mutta niillä pelisäännöillä mitkä on yhdessä luotu

arvoisa rouva puhemies aivan aluksi on syytä muistuttaa oppositiota siitä että suomi on ensimmäisenä maana ottanut vastaan eun sisäisinä siirtoina yli kuusisataa turvapaikanhakijaa ja se kyllä osoittaa että me kannamme nyt tässä kysymyksessä vastuuta hallintovaliokunnan vierailu italiaan ja maltalle oli silmiä avaava kokemus esimerkiksi hotspotiin oli edellisellä viikolla saapunut kolmekymmentä henkilöä jotka eivät olleet hukkuneet välimereen vaan tukehtuneet täyteen pakattuihin ihmissalakuljettajien aluksiin ihmissalakuljetus on iljettävää bisnestä jossa ihmisten hätä muutetaan ansaintakeinoksi olisin kysynyt hallitukselta millaisia toimenpiteitä eu tasolla harkitaan tähän ilmiöön puuttumiseksi ja miten suunnitellaan vakautettavaksi tilanne libyassa
arvoisa rouva puhemies tämä edustaja kärnän kysymys on aivan olennainen ihmissalakuljettajat ihmiskauppiaat ovat iljettävintä pohjasakkaa joka hyötyy hädänalaisista ihmisistä ja tekemään heillä rahaa olen törmännyt näihin asioihin euroopan unionissa muun muassa vieraillessani roomassa tässä pelastusoperaatiokeskuksessa on todella kuvottavaa että kun sieltä lähdetään liikkeelle mukaan otetaan pieniä lapsia poikia ja tyttöjä joita paritetaan kaupungeissa ja joita voidaan käyttää lapsipornossa ja joilta vielä lopuksi voidaan viedä elimet tällaista me emme missään tapauksessa saa tukea sen takia hallituksen linja on yksiselitteisesti se että pitää luoda olosuhteita turvapaikkoja sinne unhcrn alle jossa saadaan pakolaisstatus ja sitten voidaan siirtää tänne eikä vaelluteta ihmisiä läpi euroopan ja altisteta heitä näitten roistojen riistolle

kiintiöpakolaisjärjestelmä jossa otetaan pakolaiset suoraan sieltä pakolaisleireiltä ja sitten integroidaan kuntiin on paljon parempi järjestelmä kuin nämä sisäiset siirrot eu maista toisiin sen takia suomen hallituksen tulisi vahvasti sekä omassa politiikassaan että eu tasolla tukea tätä kiintiöpakolaisjärjestelmää

sekä siihen humanitääriseen kriisiin että sitten mahdolliseen todella suureen määrään pakolaisia kuinka sitten tehdään ollaanko valmiit korottamaan pakolaiskiintiöitä siinä tilanteessa
arvoisa rouva puhemies aivan niin kuin edustaja räsänen tuossa sanoi sehän on erittäin tärkeä niin sanottu täsmätoimi kun saadaan valita ja ottaa täsmäten sieltä niiltä leireiltä koska leireillä olevat ovat kaikkein vaikeimmassa tilanteessa yleensäkin

kyllä me näitä ihan kaikkia katsomme ja varaudumme me olemme paljon paremmassa asemassa kuin vielä viime vuonna tähän aikaan koska me olemme niin paljon saaneet tietoa tästä asiasta ja meillä on hyvät yhteistyösuhteet tuolla euroopan areenoilla me saamme tietoa sieltä hyvissä ajoin mutta paljon on vielä tekemistä

arvoisa rouva puhemies tässä on hyvin kuvattu sitä täysin kestämätöntä humanitääristä tilannetta joka on tällä hetkellä meneillään syyriassa ja euroopan rajoilla mutta miten suomi on tähän historialliseen humanitääriseen kriisiin vastannut massiivisilla kehitysyhteistyöleikkauksilla pakolaiskiintiön pienentämisellä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan heikentämisellä ja perheenyhdistämisen täysin kohtuuttomalla vaikeuttamisella ja tätä me kutsumme täällä vastuun kantamiseksi vaikeassa se on kaukana siitä täällä kysyttiin aikaisemmin miten me voimme puuttua tähän ihmissalakuljetukseen tähän vastenmieliseen ilmiöön siihen on hyvin selvä vastaus luomalla laillisia reittejä ihmisille turvaan tämä hallitus on toiminut täysin päinvastoin aiotteko te tarkastella uudestaan näitä perheenyhdistämisen vaikeuttamisia jotka ovat estäneet ihmisiä pääsemästä turvaan ja aiotteko te avata uusia tapoja ihmisille hakea perheenyhdistämistä esimerkiksi kabulin ja

arvoisa rouva puhemies jokainen tietää sen että perhe on ihmiselle tärkeä ja mitä nyt on tehty kun aina viittaatte siihen että on kiristetty niin on ainoastaan sillä tavalla kiristetty että perheenyhdistämisen säännöt tulevat laajenemaan myös niihin henkilöihin jotka ovat aikaisemmin perustaneet perheen eivätkä koske ainoastaan niin sanottuja uusia perheitä jotka on muodostettu sen jälkeen kun henkilö on tullut tänne ja rekisteröitynyt turvapaikanhakijaksi ne ne summat mitä edellytetään toimeentulosta ovat ihan samoja mitä aikaisemminkin ja tämäntyyppinen lakihan on ollut jo monta vuotta voimassa nyt on vain laajennettu sitä sitä keitä tämä koskee mielestäni se on juuri sitä mitä ollaan euroopan areenoilla puhuttukin jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti jokainen hakemus katsotaan aina että mikä on merkitys ja mikä se perheen tilanne siellä on

koko perheen yhteisyys säilyy tavalla tai

seuraava kysymys edustaja arhinmäki
arvoisa rouva puhemies puolustusministeri jussi niinistö kyseenalaisti viikonloppuna ahvenanmaan demilitarisoidun aseman ja tuskin kysymys oli edes vahinkolaukauksesta sillä hän on spekuloinut saarten militarisoinnilla jo kesällä

kaksituhattaviisitoista ahvenanmaa on ollut demilitarisoitu alue sadankuudenkymmenen vuoden on moneen kertaan vahvistettu kansainvälisissä sopimuksissa saarten demilitarisointi on aina ollut nimenomaan rauhaa ja vakautta lisäävä seikka suomen on puolustettava kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia joihin suomi on itse sitoutunut tasavallan presidentti ja pääministeri joutuivatkin korjaamaan puolustusministeri niinistön lausuntoja

koko maata puolustetaan mahdollisimman tehokkaasti ahvenanmaa on osa suomea ja halusin tuoda ilmi sen faktan että demilitarisoituna ahvenanmaa on erittäin haasteellinen puolustaa mutta että kun tulevaisuudessa teemme yhdessä ruotsin kanssa yhä tiivistyvää yhteistyötä niin siinä voisi olla sellainen kohde jossa yhteistyössä voimme parantaa ahvenanmaalaisten turvallisuutta mutta kuitenkin niin että päävastuu ahvenanmaan puolustamisesta on aina suomalaisilla niin kuin nämä kansainväliset sopimukset mihin edustaja arhinmäki viittasi meitä velvoittavat

arvoisa rouva puhemies kun kuunteli puolustusministeri niinistön vastausta niin itse asiassa siinä jälleen kerran nostettiin esille se että mitä jos demilitarisointi purettaisiin pohjoismainen yhteistyö yhteistyö ruotsin kanssa on hyvä ja kannatettava asia mutta ruotsissa ei olla ollenkaan innostuttu tästä puolustusministeri niinistön ulostulosta ahvenanmaan suhteen puhumattakaan niistä toiveista joita on esitetty yhteisestä sotilasliitosta maiden välillä

ja myös pääministeri ovat joutuneet korjaamaan herää kysymys mitä mieltä ulkoministeri puoluetoveri timo soini on näistä onko hän presidentin linjoilla vai puolustusministerin linjalla ja herää kysymys kuinka monta ulkopoliittista linjaa meidän ylimmällä ulkopoliittisella johdolla voi olla yleensä on pidetty hyvänä asiana suomessa sitä että meillä on yksi ja yhtenäinen linja ei niin että hallituksessa on monta linjaa

puhemies arvasin että te edustaja arhinmäki kysytte tätä siksi valmistauduin eksaktilla vastauksella jonka nyt annan teille ahvenanmaan vakiintunut kansainvälisoikeudellinen asema on vahvistettu viimeksi kesällä annetussa valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa joka on täällä käsittelyssä ahvenanmaan asema on ankkuroitu kansainvälisiin sopimuksiin ja tapaoikeuteen eikä hallituksessa ole mitään suunnitelmia puuttua tähän vakiintuneeseen asemaan keskustelu koko suomen alueen johon myös ahvenanmaa kuuluu puolustuksesta on taas kerran lähtenyt julkisuudessa hieman ihmeellisille raiteille en tiedä onko kysymys väärinymmärryksestä vai tahallisesta väärinymmärryksestä hallituksen ja presidentin välisessä linjassa ole mitään eroavaisuutta

tilanne itämerellä on kiristynyt monin tavoin jokin aika sitten ulkopoliittinen instituutti esitti selvityksessään että ensi vuonna venäjä pyrkii kyseenalaistamaan suomen itsenäisyyden monin tavoin ja että valtioneuvosto on tähän varautunut lähteenä oli valtioneuvoston viestintäjohtaja heti tämän jälkeen ulkoministeri soini kertoi omassa vastauksessaan nimenomaan ettei venäjä kyseenalaista suomen itsenäisyyttä mutta ministeri soinin vastauksen jälkeen samainen valtioneuvoston viestintäjohtaja tuli uudelleen julkisuuteen ja sanoi että venäjä kyseenalaistaa suomen itsenäisyyden

arvoisa rouva puhemies olin itse asiassa hyvin iloinen edustaja mustajärven kirjallisesta kysymyksestä johonka vastasin yksiselitteisesti niin kuin te sanoitte tämän maan ulko ja turvallisuuspoliittista linjaa vedetään tasavallan presidentin ja hallituksen yhteistoiminnalla eikä millään byrokraatin mielipiteillä

jussi niinistö totesi että tämä on ulkopoliittinen kysymys siksi oli hyvä kuulla että ulkoministeri perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini eilen radio yle vegassa totesi että hallitus ei esitä että suomi uudelleenarvioisi asemaansa kansainvälisiä sopimuksia kohtaan

arvoisa rouva puhemies suomen linja on sama joka se on ollut hyvin pitkän aikaa ja mielestäni se on hyvä linja me kunnioitamme kansainvälisiä sopimuksia me pidämme kiinni sovitusta tämä on suomelle kunnia asia aivan kuten edustaja mustajärvi tuossa totesi meillä on erinäköisiä keskustelunavauksia ja erinäköisiä mielipiteitä ne voidaan kyllä demokraattisessa yhteiskunnassa sallia mutta hallitus vetää sitä ulkopoliittista linjaa ja toivottavasti opposition tuella kuten viime kaudella tapahtui eikä niin että oppositio tarkoituksella etsii sellaisia erimielisyyksiä joita ei ole

puhemies suomen kaltaisen maan jos jonkun on tärkeää pitää kiinni tekemistään kansainvälisistä sitoumuksista ehdottomasti toinen toimintalinjan peruste on se että suomen ulkopolitiikan aivan keskeisiä tavoitteita on vakauden rakentaminen ylläpitäminen ja turvaaminen meidän turvallisuusympäristössämme tässä tapauksessa itämeren piirissä ulkoministeri soini eikö niin että nämä periaatteet on kaikkein järkevintä paitsi vahvistaa ja turvata oman pesän kunnossa pitämisellä niin myöskin maksimoida ne yhteistyöllä ruotsin kanssa

olen iloinen että kokenut ulkopolitiikan tuntija puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ilkka kanerva tiivisti näin hienosti tämän asian tuskin itse olisin pystynyt parempaan vastaus on kyllä

on selvää että kaikista asioista voi ja saa ja pitää saada keskustella vapaasti ja nostaa esiin ahvenanmaankin aseman vaikka en pidä sitä viisaana mutta ihan eri asia jos tämän tekee kuka tahansa kansalainen tai lehdistökirjoitus tai jopa kansanedustaja mutta silloin kun asialla on osaltaan turvallisuuspolitiikasta vastaava hallituksen jäsen asia muuttuu koska tällaiseen kiinnitetään myös suomen ulkopuolella huomiota ja se herättää kysymyksiä onko suomen linja muuttumassa onko täällä jotain

arvoisa rouva puhemies vastaan koska tämä on tärkeä asia minkä edustaja tuomioja otti esiin ja hän varmasti nämä asiat tuntee jotta tämä asia tulee nyt mahdollisimman selväksi toistan pari asiaa täältä ahvenanmaan asema on ankkuroitu kansainvälisiin sopimuksiin ja tapaoikeuteen eikä hallituksessa ole mitään suunnitelmia puuttua tähän vakiintuneeseen asemaan tämä on täysin yksiselitteinen linja jos tätä ei sitten ymmärrä niin se on sitten eri

arvoisa rouva puhemies kun tässä nyt kovasti huudetaan taustalla vastausta niin minäkin katsoin sen haastattelun ja ja ymmärsin että puolustusministeri niinistö toimittajan kysymykseen ja pohdiskeli sitä että demilitarisointi koska koska se on olemassa tarkoittaa sitä ettei ole sotilaallista läsnäoloa ja ja joskus voi käytännössä olla hankalampi ja hitaampi puolustaa ahvenanmaata ja tämäntyyppistä keskustelua oliko tämä oikea tulkinta ja oliko tämä teidän mielestänne irtiotto hallituksen tästä linjasta jonka ministeri soini kertoi

pohdiskeluani ja ei ollut tarkoitus ottaa irtiottoa hallituksen linjasta ahvenanmaa on demilitarisoitu alue mutta tosiasia on että demilitarisointi ei vakavan kriisin aikana takaa turvallisuutta sen takia meidän täytyy valmistautua mahdollisimman hyvin puolustamaan koko

on hyvä että ulkoministeri soini ilmaisi tässä hallituksen selkeän kannan mutta olen minäkin sitä mieltä että puolustusministeri niinistön puhe on ollut hieman huonosti harkittua tällaisissa kysymyksissä kun puhutaan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sopimusten kunnioittamisesta suomi ei voi antaa sellaista mielikuvaa että me olisimme itse valmiita niitten muuttamista harkitsemaan koska se mitä edustaja kanerva sanoi on aivan totta kansainvälinen sopimuspohjainen oikeusjärjestelmä on juuri pienten valtioiden suomen kaltaisten valtioiden tuki ja turva

kun tänä aikana suurvallat ovat eri tavoin rikkoneet kansainvälistä oikeutta vastaan niin eikö juuri nyt ole tärkeää että suomen kaltaiset maat vahvasti puolustavat sopimusvaraista kansainvälistä järjestelmää ja vaativat esimerkiksi aleppossa mahdollisten sotarikosten tutkintaa meillä on myös krimin valloitus joka rikkoo kansainvälistä oikeutta ja meidän on nyt varmistettava että kansainvälinen oikeusjärjestelmä kestää näinä aikoina kun se on koetteilla suurvaltojen

rouva puhemies uskon että tästä kaikesta kolme eri suomen politiikassa vaikuttavaa niinistöä ovat samaa mieltä ja minun mielestäni se on erinomainen asia suomi ottaa kantaa kaikilla kansainvälisillä foorumeilla niin ykssa etyjissä euroopan unionissa kuin kaikissa yhteistyöjärjestöissä aina sääntöperusteisuuden ihmisoikeuksien ja rauhan puolesta suomi myös osallistuu käytännön rauhanturvaamiseen suomalaiset sinibaretit ovat tällä hetkellä libanonissa unifil operaatiossa olemme mukana afganistanissa olemme mukana malissa meillä on neljän siviilirauhanturvaoperaation johdossa neljä hyvää suomalaista naista kyllä me teemme käytännön yhteistyötä tässä ja ne meidän perustat me olemme rauhaa rakastava maa joka tekee ulko ja turvallisuuspoliittisesti sen että emme joudu konflikteihin mutta siltä varalta jos joudumme me pidämme huolta myös

puhemies tämä asia on tullut varmaan selväksi tämän keskustelun perusteella aika pitkälti se hämmennys joka tässä on syntynyt varmaan osaltaan johtuu siitä että itämeren itämeren tilanne on se mikä on viimeaikaisen negatiivisen kierteen omaisen kehityksen seurauksena mutta hallituksen linja tähän kysymykseen ahvenanmaan asemasta on tullut kyllä hyvin selväksi pääministerin presidentin ja nyt ulkoministerin hyvin selvien puheenvuorojen perusteella oikein moneen kertaankin ja hyvähän tässä on todeta myös se että tämä kanta on yksimielinen kanta myös poliittisten ryhmien kesken mikä minusta on arvokas asia ajatellen koko suomen ulkopoliittista linjaa minulla on kuitenkin kysymys tähän asiaan liittyen

arvoisa rouva puhemies viimeksi tapasin kollegani margot wallströmin luxemburgissa maanantaina me olemme julkaisseet muun muassa yhteisartikkelin helsingin sanomissa monissa muissa lehdissä viime vuonna epäiltiin täällä salissa että ulkoministeri soini jotenkin sotkisi ruotsin suhteet päinvastoin tulen sosiaalidemokraatti margot wallströmin kanssa erinomaisen hyvin toimeen olen luonnehtinut yhteistyötämme niin että siinä siinä on beauty and the beast molemmat voivat ymmärtää kumpi on kumpi meiltä ei ole tästä asiasta ministeritasolta ruotsista kysytty mutta jos kysytään niin ilman muuta me mielellämme tästä asiasta keskustelemme ja muodostamme yhteisen kantamme

arvoisa rouva puhemies on hyvä että nyt myös ulkoministeri teki hyvin selväksi hallituksen linjan toivottavasti tämä on selvä ei vain hallituksen eturiville vaan myös siellä toisessa rivissä istuville ministereille te ulkoministeri soini sanoitte että kysymys on väärinymmärtämisestä tai tahallisesta väärinymmärtämisestä jos siitä olisi kysymys niin kun tasavallan presidentti niinistö joutui puolustusministeri niinistön puheita korjailemaan julkisuudessa onko kysymys ollut tasavallan presidentin kohdalla tai pääministerin kohdalla väärinymmärtämisestä tai tahallaan väärinymmärtämisestä vai olisiko kuitenkin kysymys siitä että jännittyneessä itämeren itämeren tilanteessa venäjän varustelun ja usan naton vastauksen jälkeen

arvoisa rouva puhemies on hyvä että tämä asia on nyt käynyt selväksi mielestäni niin selvin sanoin asian totesin mikä on hallituksen linja täällä te edustaja arhinmäki voitte tukea hallituksen hyvää esitystä valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittiseksi selonteoksi johon tämä on muun muassa sisällytetty sisällytetty jos ei sitä ole lukenut se kannattaa lukea nimittäin siellä se

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

kyse on hallituksen esityksestä eduskunnalle pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä elikkä ilo sopimuksen

mainittu henkilö ei ole vapaaehtoisesti tarjoutunut elikkä sopimuksessa on tarkka määrittely ilo arvioi että näitä pakkotyön uhreja on tällä hetkellä koko maailmassa lähes kaksikymmentäyksi miljoonaa uhreista neljä pilkku viisi miljoonaa katsotaan olevan henkilön seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä pakkotyössä ja arvio on että maahanmuuttajat alkuperäiskansojen jäsenet ovat erityisen alttiita joutumaan hyväksikäytön ja pakkotyön uhriksi ikävä arvio on myös se että pakkotyön käytön arvioidaan lisääntyvän ja yleistyvän globalisaation lisääntyneen muuttoliikkeen epävirallisen talouden ja maailmanlaajuisten rikollisverkostojen seurauksena ja itse asiassa tuossa kyselytunnillakin puhuimme niistä asioista joissa ihmisiä pakotetaan asioihin joita he eivät suomessa pakkotyön uhrien ja ihmiskaupan uhrien määrää on vaikea arvioida koska tapaukset eivät useinkaan tule viranomaisten tietoon ja rajanveto ihmiskaupan ja ihmiskauppaan rinnastettavien työntekijöiden hyväksikäyttöön liittyvien rikosten välillä saattaa olla vaikeaa poliisille ja rajavartiostolle on viime vuosina ilmoitettu vuosittain muutamia kymmeniä ihmiskaupparikoksia tämä pöytäkirja edellyttää että jäsenvaltiot ja kansallisvaltiot rakentavat politiikka ja toimintasuunnitelman joka ehkäisee pakkotyötä tehokkaasti ja pysyvästi ja pyrkii sen poistamiseen lisäksi edellytetään suojelun antamiseksi uhreille asianmukaisten tehokkaiden oikeussuojakeinojen kuten korvausten käyttöönottamista pakkotyön teettämiseen syyllistyneiden rankaisemista ja niin edelleen hallitus on katsonut että pöytäkirjan ratifiointi ei edellytä suomelta lainsäädännöllisiä muutoksia koska suomessa ihmiskauppaa sekä pakkotyöhön liittyvää ihmiskauppaa säädellään nyt jo kattavasti ja olemassa olevat käytännöt etenkin ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi ovat riittävät täyttämään myös tämän pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan vaatimukset mutta kun valiokunta kuunteli asiantuntijoita se päätyi siihen että pakkotyön ja siihen liittyvän ihmiskaupan ehkäisemiseen pyritään kansainvälisen säätelyn avulla ja että on hyvä että suomi tämän sopimuksen ratifioi ja sitä pidettiin hyvinkin tarkoituksenmukaisena mutta siitä hyvin meidän lainsäädäntömme täyttää nämä edellytykset jo nyt oli hiukan epäselvyyttä valiokunnan kuulemisessa suomessa pakkotyön kriminalisointi on kytketty ihmiskaupan ja törkeän ihmiskaupan kriminalisointeihin

momentissa vaihtoehtoisista ihmiskaupan tarkoituksista mainitaan sen kohteena olevan ihmisen saattaminen pakkotyöhön mutta pakkotyötä ei kuitenkaan määritellä erikseen ja rikoslain neljässäkymmenessäseitsemässä luvussa kriminalisoitu kiskonnan tapainen työsyrjintä ja törkeä kiskonta ovat myös lähellä ihmiskaupan rikosoikeudellista tunnusmerkistöä kiskonnan tapaisella työsyrjinnällä tarkoitetaan siis tilannetta jossa työnantaja asettaa työntekijän huomattavan epäedulliseen asemaan käyttämällä hyväksi esimerkiksi tämän riippuvaista asemaa tietämättömyyttä tai ymmärtämättömyyttä

hallitus siis lähtee siitä että meidän järjestelmämme on jo valmis näiltä osin valiokunnan

kuitenkin esitettiin käsitys jonka mukaan vaatimukset eivät kattaisi pakkotyötä laajassa merkityksessä tämä tarkoittaa sitä että vaikka pakkotyö on yksi ihmiskaupan hyväksikäyttömuodoista pakkotyötä voi ilmetä myös ilman ihmiskauppaa ja mikäli sitä ilmenee ilman ihmiskauppaa niin meidän auttamisjärjestelmämme eivät tule pakkotyön suhteen näiden ihmisten apuun samalla tavalla kuin niiden ihmisten apuun jotka siis luetaan ihmiskaupan uhreiksi rajanveto pakkotyön ja

kiskonnan tapaisen työsyrjinnän välillä on hyvin hankalaa valiokunta katsoi että näiden käsitteiden epäselvän rajanvedon ja osittaisen päällekkäisyyden vuoksi ihmiskauppa ja ihmiskaupan tai pakkotyön uhri saattavat jäädä tunnistamatta osa rikoslaissa tarkoitetuista pakkotyötapauksista tulee käsitellyksi kiskonnan tapaisena työsyrjintänä esimerkiksi sellaisissa tilanteissa joissa rikosprosessitoimijat eivät jostakin syystä ole kyenneet saamaan riittävästi näyttöä juuri ihmiskaupparikoksesta

on sinällään ollut vakavaa

en käy nyt näitä kaikkia yksityiskohtia läpi mutta jos tämän yrittää tiivistää niin kyse on siitä että että aina ei tunnisteta pakkotyötä silloin kun se ei ole ihmiskauppaa ja meidän järjestelmämme on rakennettu siten että se turvaa ihmiskaupan uhrit pakkotyössä mutta ei välttämättä muita sen vuoksi valiokunta on yksimielisesti sitä mieltä että tämä sopimus pitää ja ratifioida ja valiokunnan enemmistö asetti ponnen jossa sanotaan eduskunta edellyttää että hallitus seuraa esiintyykö sellaista ihmiskaupan kaltaista pakkotyötä tai vakavaa työperäistä hyväksikäyttöä joiden uhrit eivät saa suojaa koska rikokset eivät täytä ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistöä rikosoikeudellisessa mielessä ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin tähän esitykseen on jätetty kuitenkin vastalause

arvoisa puhemies on erinomainen asia että suomi haluaa allekirjoittaa ilon pakollista työtä koskevan sopimuksen pöytäkirjan yksimielisesti erimielisyys koskee lähinnä sitä täyttääkö nykyinen lainsäädäntömme jo ne ehdot joita tämän pöytäkirjan ratifiointi meille asettaa hallituksen esityksen mukaan ihmiskauppalainsäädäntö ja siihen liittyvä ihmiskaupan uhrien suojelujärjestelmä riittävät täyttämään nämä ehdot ne asiantuntijat joita valiokunta kuuli tämän asian valmistelun yhteydessä kansalaisjärjestöistä tutkijoihin olivat toista mieltä heidän yksiääninen viestinsä oli että suomessa esiintyy myös sellaista pakkotyötä jota ihmiskauppalainsäädäntö ja sen ihmiskaupan uhrien suojelujärjestelmä ei tavoita tällaisia tilanteita on ainakin kaksi ensinnäkin tilanne jossa pakkotyö ei täytä ihmiskaupan tunnusmerkkejä

ihmiskaupan tunnusmerkistöhän on laadittu kolmiportaisesti siinä on siinä on tämä itse teko joka saattaa pakkotyön lisäksi olla seksuaalista hyväksikäyttöä tai esimerkiksi elinkauppaa mutta sen lisäksi siinä asetetaan ehtoja myös sille millä tavoin tavoin

tämän pakkotyön on täytynyt toteutua jos pakkotyö ei täytä näitä muita ehtoja niin se ei ole ihmiskauppaa vaikka se olisikin pakkotyötä siinä mielessä kuin ilon määritelmä olettaa toinen tilanne jossa meidän ihmiskaupan uhrien suojelujärjestelmä ei täytä näitä kansainvälisiä velvoitteita joita tämä sopimus meille asettaa on tilanne jossa rikostutkinnassa ei ole pystytty sellaista todistusaineistoa että että tapausta voitaisiin käsitellä ihmiskauppa nimikkeen alla jolloin sitä esimerkiksi käsitellään oikeudessa kiskonnan tapaisena työsyrjintänä näiden ihmiskaupan kaltaisten rikosten osalta uhrin suoja on huomattavasti huomattavasti heikompi kuin silloin jos pääsee prosessiin ihmiskaupan uhrina meillä on tilanteita joissa lähestulkoon kaikki viranomaiset ovat yksimielisiä siitä että on aika todennäköistä olettaa että että ihmiskauppaa on tapahtunut mutta siitä huolimatta rikosnimike on jokin toinen sen takia että ihmiskaupan tunnusmerkistön täyttävää tunnusmerkistön täyttävää dokumentaatiota ei pystytä keräämään myös näissä tapauksissa pakkotyön uhri jää siis ulos meidän meidän auttamisjärjestelmästämme minä olen vahvasti sitä mieltä että tämä nyt valiokunnan

mietinnössä enemmistön omaksuma linja on virheellinen ja että se tullaan todennäköisesti korjaamaan jossakin vaiheessa joko meidän kotimaisen oikeusinstituution tai viime kädessä kansainvälisten ihmisoikeusinstituutioiden käsittelyn yhteydessä valitettavasti nämä järjestelmät ovat hirvittävän hitaita ja se että tämä nyt menee sitä kautta että me emme tee sitä ratkaisua tässä salissa kuulemiemme asiantuntijoiden pohjalta tarkoittaa että moni suojelua tarvitseva pakkotyön uhri ei sitä tällä välillä suomessa saa tästä syystä minä olen mukana siinä vastalauseessa jossa vaaditaan lisätoimia pakkotyön uhrien suojelemiseksi
edustaja mäkisalo

edustaja meri

tuossa haluaisin ihan vain kiinnittää siihen huomiota ettei tästä tulisi sellainen käsitys että valiokunnan enemmistö johon minäkin kuulun olisi täysin vailla mitään

viranomaiskannanottoja tai muuta lähtenyt tukemaan tätä enemmistön kantaa tämä on kuitenkin työ ja elinkeinoministeriön hallitusneuvoksen näkemys että nämä edellytykset edellytykset täyttyvät ja he ovat virkavastuulla siitä meille antaneet lausunnon ja juuri näiden asiantuntijalausujien pohjalta vastineena ja tästä syystä valiokunta edellyttikin että hallitus seuraa tätä tilannetta tämä ei ollut mitenkään niin yksiselitteisen selvää kuin ehkä jotenkin näissä puheenvuoroissa annettiin ymmärtää haluan vain todeta että missään tapauksessa valiokunnan jäsenet eivät halua

edustaja kontulalle
arvoisa puhemies vaikka kävisikin niin että ministeriö omatoimisesti tätä niin tarkoin seuraisi että huomaisi tekemänsä virheratkaisun niin siinäkin tilanteessa vuosien ajan pakkotyön uhrit jäävät suomessa suojelua vaille se on samalla lailla prosessia hidastava ratkaisu kuin on sekin että me odotamme ihmisoikeustuomioistuinten ratkaisua

arvoisa puhemies hallituspuolueethan halusivat että tämä ratifioidaan mahdollisimman pian ja laitetaan tämä varauma että jos vielä jotain ristiriitaisuutta on koska se ei ollut absoluuttisen selvää jos se olisi ollut absoluuttisen selvää totta kai sitä olisi voitu edellyttää mutta kun se ei ollut tämän vastalauseen kannattajat edellyttivät että ennen kuin me voimme ratifioida täytyy tehdä lakimuutoksia siis tämä sopimus ei olisi tullut ratifioitavaksi lainkaan se on nyt hyvä muistaa että että se tarkoittaisi sitä että tässä valmisteltaisiin jotain ehkä epäselvää lakia ja mitäs sitten jos toteamus olisi taas sama että ei siellä ole mitään säädettävää ja tämä sopimuksen ratifiointi olisi taas viivästynyt
valiokunnan puheenjohtaja filatov vastauspuheenvuoro
todellakin kuuli asiantuntijoita tämän asian tiimoilta ja pyysi vastineen ministeriöltä tuossa ministeriön vastineessa katsottiin että että meidän auttamisjärjestelmät ovat kunnossa ja että tätä epäselvyyttä ei ole näissä tulkinnoissa mutta itse asiassa valiokunnassa olleista asiantuntijoista valtaosa rikosseuraamusvirastoa ja muita myöden oli sitä mieltä että meillä on tulkintaongelmia sen vuoksi uskon että kaikki ovat sitä mieltä että tämä pitää ratifioida ja ehkä ero valiokunnan enemmistön ja opposition jättämän lausuman lausuman välillä on se että

arvoisa puhemies vielä tästä ratifiointijärjestyksestä perinteisestihän ainakin viimeisten vuosikymmenten aikana suomessa on toimittu niin että ensin on laitettu asiat kuntoon ja sen jälkeen ratifioitu sopimuksia

puhemies työelämä ja tasa arvovaliokunnan sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä kannattaa siis sopimuksen ratifiointia mutta katsoo että ennen ratifiointia ihmiskaupan kaltaisten työperäisten hyväksikäyttörikosten uhrien artiklan kolmen edellyttämän suojelun saaminen tulee varmistaa olen samaa mieltä edustaja kontulan kanssa että on hiukan kyseenalaista ratifioida sopimus jos oma lainsäädäntö ei ole sitä ennen varmuudella kunnossa valiokunnan lausumaehdotus ei takaa asian toteutumista sillä pelkkä seuranta tässä ei enää riitä kuten täällä on tullut esille valiokunnassa kuultavina olleiden asiantuntijoiden mukaan on kyllä selvä asia että kaikki uhrit eivät saa suojelua sillä käsitteiden tulkintaongelmat ja auttamisjärjestelmän kytkeminen ihmiskauppaan saattavat johtaa pöytäkirjassa edellytettyä heikompaan uhrien suojeluun ja tästä tuli esimerkkejä myöskin asiantuntijalausunnoissa

ja ilon määritelmän mukaisen pakkotyön käsitteet menevät siis osittain päällekkäin ja käytännön rajanveto on tosi hankalaa kuten edustajat filatov ja kontula tässä puheenvuoroissaan kertoivatkin me vastalauseen allekirjoittajat olemme sitä mieltä että ennen pöytäkirjan hyväksymisen loppuunsaattamista nykyinen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tulee laajentaa koskemaan myös ihmiskauppaan rinnastettavien hyväksikäyttörikosten uhreja

arvoisa herra puhemies oikeastaan tuossa vastauspuheenvuorossa toinkin ne oleelliset asiat esille elikkä tämä asia ei ollut mitenkään itsestään selvä ja tästä syystä valiokunnan enemmistö päätyi sille kannalle että sopimus voidaan ratifioida ja luotimme tähän

hän puhui siitä että mikäli tämä ratifioidaan nyt täällä jää vuosiksi joitakin oikeussuojakeinojen puutteita mitä minä en tunnista enkä ole täysin vakuuttunut että näin on vaan se on edustaja kontulan näkemys totesin vain että menisi siihenkin aikaa jos tätä lähdettäisiin tutkimaan ennen ratifiointia vähemmistön toivomalla tavalla menisihän siihenkin aikaa ja sopimus ei olisi voimassa ja sitä tarkoitin tällä asialla en suinkaan sitä että rupeamme sen jälkeen muuttamaan lakia kun minä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä että se asia on juuri niin kuin vähemmistön kanta

on hyvä että tämä ilon sopimus tulee ratifioiduksi ja nämä oikeussuojakeinot kirjatuiksi ajan tasalle kansainväliseen sopimukseen ainoa keino ihmiskaupan ja siihen liittyvien erittäin törkeiden rikosten torjuntaan on on kansainvälinen yhteistyö yksittäinen maahan näille asioille ei kovin paljon mahda mutta kansainvälisen yhteistyön kautta kansainvälisillä sopimuksilla ja ennen kaikkea viranomaisten välisellä kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan saada edes jonkunasteisia tuloksia aikaan ihmiskauppa ja siihen liittyvät ongelmat kaikki mahdolliset rikokset mitä siinä tehdään ovat todella törkeitä ihmisiä käytetään hyväksi ja aivan kuten ulkoministeri soini kyselytunnilla mainitsi iljettävimmillään se voi olla ihmisten hyväksikäyttöä jopa niin että ihmisten elimiä otetaan

semmoinen tiedustelulainsäädäntö jolla voidaan saada tiedustelun tiedustelun kautta etukäteen tietoa näistä rikollisryhmistä jotka näitä tällaisia iljettäviä rikoksia valmistelevat ainoa keino näihin puuttumiseen on hankkia tietoa kansainvälisten yhteyksien kautta kautta ja tätä varten tässä maassa pitää olla tiedustelulainsäädäntö ajan tasalla niin että suojelupoliisi pystyy kansainvälisen yhteistyön kautta paljastamaan

näissä sopimusten ratifioinneissahan suomi on perinteisesti noudattanut linjaa jossa ensin on laitettu lainsäädäntö kuntoon ja sitten vasta on ratifioitu kansainvälisiä sopimuksia jos muistamme viime eduskuntakaudelta niin silloin esimerkiksi vammaisten sopimus ratifioitiin sillä tavalla että se edellyttää itsemääräämisoikeuslain voimaansaattamista ensin koska tuossa laissa oli perustuslaillisia ongelmia mutta kun tuo laki on saatu kuntoon niin sen jälkeen voidaan allekirjoittaa tuo ratifiointisopimus tässä nyt tietyllä tavalla on erilainen käsitys siitä korjataanko asiat ensin vai ratifioidaanko ensin ja sitten korjataan voisi sanoa että vaikkapa istanbulin sopimuksessakin on toimittu vähän tällaisella häilyvällä alueella jolloin on ratifioitu sopimus vaikka tiedetään että me emme kaikilta osin noudata sen suosituksia mutta suositukset ovat tietysti vähän eri asia kuin tiukat

meidän järjestelmäämme ja totesi aivan selkeästi omassa lausunnossansa että meillä on sellaisia ihmisiä jotka joutuvat kiskonnan tapaisen työsyrjinnän kohteeksi joka täyttää tavallaan pakkotyön elementit mutta ei ihmiskaupan elementtiä ja silloin he joutuvat pois auttamisjärjestelmästä koska koko auttamisjärjestelmä on rakennettu ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän

arvoisa puhemies tämä nimenomainen keskustelu liittyy tietysti pöytäkirjan mukaisesti ennen kaikkea uhrien suojeluun ja rikollisten rankaisemiseen mutta minusta on tärkeätä tuoda esille myös että pakkotyö ja ihmiskauppa ovat hyvin erikoisia ihmisoikeusloukkauksia siitä että niiden kohdalla kuten edustaja hoskonen esimerkiksi tässä vahvasti todisti pyritään ensisijaisesti reagoimaan vasta kun ihmiskaupparikos on jo tapahtunut ja pyritään siinä jo tapahtuneen toiminnan toimijoille tekemään jotain

pitäisi kiinnittyä ensisijaisesti ihmisoikeusrikkomusten ehkäisemiseen sellaisten tilanteiden ehkäisemiseen jotka voivat johtaa jonkun henkilön ihmisoikeuksien loukkaamiseen mitä tämä sitten tarkoittaisi pakkotyön kohdalla se tarkoittaisi näiden suojelujärjestelmien ja ja oikeusturvajärjestelmien lisäksi erityisesti siirtolaisten yleisten työehtojen ja autonomian vahvistamista suomalaisessa järjestelmässä sekä yleistä tietoisuutta ihmiskaupasta ja pakkotyöstä jotka molemmat verraten vieraita vieraita käsitteitä suomalaisille viime kädessä kysymys on kuitenkin sellaisista ikävän pehmeistä ja abstrakteista asioista kuin tuloeroista naisten asemasta ja koulutusmahdollisuuksista ei ole mikään sattuma että moldovasta uhriudutaan ihmiskauppaan paljon useammin kuin suomesta käsin se on juurikin kiinni näistä rakenteista ja niihin vaikuttaminen on myös ihmisoikeuksien turvaamista

arvoisa puhemies valiokunnan jäsenenä on luotettava myös asiantuntijoihin ja useat asiantuntijat joita kuulimme tämän asian yhteydessä valiokunnassa tekevät työtä näiden ihmisten parissa ja he kertoivat että ongelmat auttamisjärjestelmässä ovat todellisia auttamisjärjestelmästä joudutaan jopa poistamaan ihmisiä näiden käsitteiden epäselvyyksien ja ja näiden rajaveto ongelmien vuoksi vaikka he varmasti ovat avun tarpeessa ja näin siis kertovat nämä asiantuntijat jotka työskentelevät näiden uhrien parissa ihan jatkuvasti siksi seuranta tässä asiassa on turhaa ongelma on todellinen ja totta tälle asialle pitäisi tehdä jotain eikä vain seurata
arvoisa puhemies tämä periaate siitä että ensin laitetaan oma lainsäädäntö kuntoon ja sitten vasta ratifioidaan sopimukset on kyllä minusta sellainen mistä suomen olisi syytä pitää jatkossakin kiinni ja siksi siksi on kyllä hieman huolestuttavaa että tässä halutaan tehdä toisin edustaja filatov nosti tässä esiin muun muassa tämän vammaissopimuksen jossa toimittiin juuri näin että vaikka siinä kauan kestikin huolehdittiin siitä että lainsäädäntö on kunnossa ennen kuin sopimus ratifioidaan mielestäni se on kyllä se kestävä tie

siinä mielessä tässä on on se vaara että jos ensin ratifioidaan ja sitten vasta huolehditaan käytännön toimista ne toimet voivat pitkäksikin aikaa unohtua ja jäädä tekemättä

epäselvyyskysymys meidän valiokuntakäsittelyssä kävin kaikki lausunnot läpi huolellisesti ja lukuun ottamatta ministeriöiden lausuntoja kaikkien viesti oli yksisuuntainen meidän ihmiskauppalainsäädäntö ei kata sitä pakkotyön määritelmää johonka ilon pöytäkirjassa kiinnitytään minä olen itse ihmiskaupan parissa parissa tehnyt töitä aika pitkään pitkään olen kirjoittanut seksikaupasta oman väitöskirjani ja muun muassa tehnyt tehnyt iomlle raporttia ihmiskauppatyöstä väittäisin aika hyvin tuntevani tämän suomalaisen ihmiskaupan vastaisen työn kentän ja uskaltavani sanoa että meiltä ei jäänyt yhtään keskeistä asioista tietävää tahoa kuulematta ne kaikki kävivät jättämässä lausuntonsa valiokunnalle ja ne kaikki olivat samaa mieltä sellaista tietoa tästä maasta ei löydy jota valiokunta ei olisi kuulemisessaan kuullut ja valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden kanta ministeriökonsensuksen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat käsittelyssä on hallituksen esitys jolla pyritään estämään terroristi iskuja ja osallistuminen terroristiseen toimintaan tämän taustalla on yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma kaksituhattasataseitsemänkymmentäkahdeksan vuodelta kaksituhattaneljätoista jolla pyritään torjumaan ulkomaille terroristirikosten tekemistä varten tai niiden tekemistä edistävässä tarkoituksessa lähtevien henkilöiden muodostamaa uhkaa tämä on varsin ajankohtaista edelleen tälläkin hetkellä ja voisi sanoa että uhka on jopa vain kasvanut ja on hyvä että me olemme osaltamme tässä myös lainsäädäntöämme uudistamassa tässä siis muutetaan rikoslain lukua niin että matkustaminen terroristirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi ja mainitusta rikoksesta tuomittaisiin sakkoon tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen

matkustamisrikos ei olisi tuomittava siinä tapauksessa että tuo varsinainen terrorismirikos ehtisi ehtisi tapahtua vaan tällä ennen muuta siis halutaan ennalta ehkäistä näitä tapahtumia tein aikoinaan itse lakialoitteen terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisoimiseksi ja tämä hallituksen esitys nyt osaltaan täyttää tuon lakialoitteeni sisällön ja tavoitteen meillähän on jo aiemmin säädetty terrorismin rahoittaminen rangaistavaksi teoksi mutta mutta terroristijärjestöön kuuluminen ei suoranaisesti ole ollut laissa kiellettyä ja nyt se tämän matkustamislainsäädännön kautta tietyllä tavalla tulee hoidetuksi vaikka toki kun esimerkiksi valiokuntien lausuntoja lukee niin niin edelleen täällä tuodaan muutamissa kohdissa esille sitä että ei ole kovinkaan yksiselitteistä todentaa ja sitä kautta saada näitä henkilöitä tuomituiksi terroristirikoksen valmistelusta taikka taikka tämäntyyppisestä toiminnasta ja sen takia itse edelleen toivon että tämä terroristijärjestöön kuulumisen kriminalisointi myös voisi tämän rinnalla edelleen edetä meillä on suomessakin tapauksia joissa suomalaiset henkilöt ovat matkustaneet esimerkiksi syyriaan ja ja olisi helppo puuttua tämäntyyppiseen matkustamiseen kun meillä olisi täysin yksiselitteinen lainsäädäntö mutta toivotaan että tällä lainsäädännöllä saamme myös myös vahvistettua ja estettyä tätä matkustamista jonka taustalla on mahdollisesti terroristirikokseen valmistautuminen taikka sen sen tukeminen minusta olisi myös varsin perusteltua kieltää tällaisten järjestöjen tunnusten jakaminen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa

selkeästi terrorismiin syyllistyvien järjestöjen lippujen ja vastaavien tunnusten jakaminen se olisi hyvä signaali myös siitä että tämäntyyppistä veljeilyä taikka taikka tämäntyyppisten tunnusten levittämistä ei katsota hyvällä eikä se ole hyväksyttävää toivon että näissä asioissa hallitus etenee etunojassa mutta tästä kiitos että nyt vihdoinkin tämä matkustaminen

tavoitteena terroristirikos tulee kriminalisoitua

herra puhemies terrorismi on valitettavasti tullut lähemmäksi meitä se on tullut eurooppaan ja tietysti keskustelu myös täällä on lisääntynyt ja me olemme joutuneet tätä meidän omaa lainsäädäntöämme kehittämään kehittämään myöskin nyt siihen suuntaan että pystymme ehkäisemään niitä rikoksia joita mahdollisesti voisi tapahtua tähän oikeastaan edustaja heinosen hyvään hyvään pohdintaan ja puheeseen lisäten asia johon meidän täytyy vielä kiinnittää nopeasti huomiota ja johon meidän täytyy tässä talossa saada lainsäädäntö on tiedustelulainsäädäntö se että me saamme nopeammin ja paremmin tietoa niistä mahdollisista henkilöistä jotka suunnittelevat tai ovat jollain tavalla sidoksissa tällaiseen ajatteluun liittyviin ryhmiin

lainsäädäntö vie omalta osaltaan eteenpäin tätä samaa isoa kokonaisuutta ja tiedustelulainsäädäntö pitää saada siihen nopeasti mukaan myös

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä matkustaminen terroristirikoksen tekemistä varten

ja tervetullut turvallisuutemme parantumisen kannalta on myös erittäin hyvä huomio että samalla terrorismin rahoittamista koskevaa rikoslain säännöstä täydennetään niin että matkustamisrikoksen rahoittaminen rangaistaan terrorismin rahoittamisena tämän hallituksen esityksen taustalla on ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselma mikä on suoraan sen jäsenvaltioita velvoittava tarkoituksena on torjua ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten lähtevien henkilöiden muodostamaa uhkaa valitettavasti tänäänkään ei varmuudella voida tietää minkä verran suomesta on ulkomaille matkustanut tätä tarkoitusta varten tai minkä verran heitä on palannut takaisin suojelupoliisilla on onneksemme jonkinlainen tieto asiasta mutta täyttä varmuutta siitä ei tietenkään voi olla suojelupoliisi kuten muukin poliisitoiminta kamppailee rahoituksen ja resurssien puutteessa johon meidän tulee reagoida välittömästi jo ensi vuoden talousarvion laadinnassa kyse on meidän kaikkien turvallisuudesta eikä siitä voida tinkiä perustelemalla sitä yleisillä säästötavoitteilla hallituksen esityksessä myös salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskevia säännöksiä muutettaisiin niin että keinoja voidaan käyttää laajasti matkustamisrikoksen estämisessä paljastamisessa ja selvittämisessä tiettyjen salaisten pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen käytön osalta vaatimuksena olisi että teon vakavuus edellyttäisi vankeusrangaistusta onkin selvää nämä kyseiset rikokset eivät ole mitään vähäpätöisiä rikoksia vaan koskevat meidän jokaisen turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta jokin aika sitten tiedotusvälineissä oli keskustelua ulkomaalaisvalvonnasta kun sen kohteeksi oli joutunut tummaihoisen rap artistin läheisiä keskeneräisenä tapauksena se käynnisti välittömästi laajan keskustelun poliisin suorittaman henkilövalvonnan yleisistä pelisäännöistä mielestäni tässäkin tapauksessa mediassa erityisesti iltapäivälehtien toimesta sorruttiin jälleen ylilyönteihin asian uutisoinnissa yleensä näin aina kun toisella puolella on poliisi virkavallan toimet kyseenalaistetaan ensimmäisenä päivänä poliisi on suurin mahdollinen rikollinen ja seuraavana päivänä iltapäivälehdet kirjoittavat jo sankaripoliisista tällaisen uutisoinnin pitäisi kuulua paremminkin satukirjoihin kuin totuutta suojelevaan ja totuudessa pysyvään uutisointiin poliisin työ on kansalaisen henkilökohtaisen turvallisuuden ja suomen sisäisen turvallisuuden kannalta äärimmäisen arvokasta sen suomalaiset ovat sisäistäneet kun katsomme esimerkiksi viimeisimpiä poliiseihin kohdistuneita barometreja suomalainen poliisi nauttii laajaa arvostusta suomalaisten keskuudessa näin on myös kansainvälisesti monella suomeen muualta tulleella kokemukset aikaisemman asuinmaansa poliisista eivät ole välttämättä yhtä myönteiset kuin mitä suomalaiset ajattelevat poliisistaan tämä ei kuitenkaan ole näkynyt tässä salissa kuin lähinnä juhlapuheissa todelliset päätökset poliisien resurssien ja rahoituksen turvaamisesta puuttuvat tarvitsemme pikaisesti päätöksen noin kahdensadan poliisin rahoitukselle ettei näitä määräaikaisia poliisivirkoja tarvitse vuodenvaihteessa lakkauttaa siihen tarvitaan neljätoista pilkku kolme miljoonaa euroa tämän salin kokoonpano päättää olemmeko vain juhlapuheiden pitäjiä vai turvaammeko todella kansalaistemme turvallisuutta arvoisa puhemies korostan vielä lopuksi tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on torjua ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten tai niiden tekemistä edistävässä tarkoituksessa lähtevien henkilöiden muodostamaa uhkaa pidän hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena senkin vuoksi että se osaltaan parantaa meidän jokaisen turvallisuutta

arvoisa puhemies

terrorismin rahoittamisena lisäksi on tärkeää täydentää säännöksiä koskien keinojen käyttöä matkustamisrikoksen estämisessä paljastamisessa ja selvittämisessä tämä voidaan tehdä täydentämällä pakkokeinolain salaisia pakkokeinoja ja poliisilain salaisten tiedonhankintakeinojen säännöksiä kuten edustaja savola tuossa aiemmin jo viittasikin arvoisa puhemies radikalisoitumisen estämiseen tarvitaan monenlaisia työkaluja mutta on selvää että rangaistukset ovat tärkeä peloteuhka nämä lakien muuttamiset tulevat meidän jokaisen elämään yhä lähemmäksi esimerkiksi esimerkiksi meiltä espoosta on tiettävästi lähtenyt jopa kymmeniä ihmisiä vierastaistelijoiksi monasti ei ajatella sitä että tuonne lähtee myös nuoria tyttöjä jotka ovat nuoruuttaan ja suoraan sanottuna tyhmyyttään uskoneet niitä erilaisia tarinoita ja saaneet tietynlaista romantisoitua kuvaa siitä mitä mitä siellä vastassa lopulta kuitenkin on haluaisin myös ottaa yhden ikävän esimerkin tuolta saksasta missä naispoliisia puukotti muistaakseni viisitoista vuotias radikalisoitunut tyttö

poliisitehtävässä tiedusteltu henkilöpapereita hän olikin kaivanut puukon puukon sieltä laukustaan ja viiltänyt kaulaa hän on myöhemmin kertonut että että hänellä on ollut nimenomaisena tarkoituksena vahingoittaa viranomaista hän oli jo kerran aikaisemmin yrittänyt lähteä syyriaan mutta hänen äitinsä oli sitten hakenut muistaakseni turkin puolelta hänet takaisin elikkä haluan vielä korostaa arvoisa puhemies sitä että tämmöiset rangaistukset ovat meillä yhtenä keinona tehdä nuorille peloteuhka siitä että että ei kannata yrittää matkustaa ja toisaalta tällaista toimintaa ei pidä myöskään tukea rahallisestikaan mitenkään
arvoisa herra

puhemies tämä laki terrorismirikosten torjumisesta ja matkustamisen määräämisestä rangaistavaksi on niitä lakiesityksiä kuten tuossa joita valitettavasti joudumme tässä nykypäivässä tekemään

mitä rangaistusta voidaan voidaan määrätä sakkoa tai enintään kaksi vuotta

vankeutta ovat tietysti näitä lainsäädännössä olevia olevia rangaistuskeinoja mutta nyt pitää enemmän vielä huomiota kiinnittää siihen kuinka me pystymme ennalta ehkäisemään että näitä rikoksia ei koskaan tulisi tapahtumaan tämä vaatii tietysti euroopan unionin sisällä aika laajaa yhteistyötä mutta se vaatii kansainvälistä yhteistyötä laajemminkin supo on julkisuudessakin arvioinut että meillä tämmöisiä ääriajatteluun kytkeytyneitä henkilöitä joita hekin seuraavat on useampi sata suomessa tälläkin hetkellä tietysti supolle ja suomen poliisille pitää antaa kaikki se kunnioitus siitä työstä mitä he tällä hetkellä tekevät ja pystyvät seuraamaan mutta heilläkin on tietysti rajalliset resurssit mutta myös rajalliset keinot jos meidän lainsäädäntömme ei ole sillä tasolla joka tätä tukee sen vuoksi tämä tiedustelulainsäädäntö meillä pitää saada kyllä äärettömän nopeasti kuntoon tässä maassa

voi olla että tässä joukossa on tämäntyyppisiä henkilöitä keitä varten tämä esitys mahdollisesti on tehty mutta sitten meillä on ovat aiemmin suomessa olleet ja jotka ovat lähteneet kolmansiin maihin ja tulleet sitten takaisin suomeen eli näiden henkilöiden seuraamiseen tietysti tietysti tätäkin lainsäädäntöä tarvitaan

arvoisa puhemies tuohon edustaja savolan puheenvuoroon jos jatkaa niin on tietysti hyvä muistaa että tämä lainsäädäntö koskee myös meitä suomalaisia käytetäänkö sanaa kantasuomalaisia ja meillä on myös valitettavasti sellaisia jotka ovat lähteneet täältä esimerkiksi syyriaan

ollaan valmistelemassa me olemme tässä itse asiassa hieman outo lintu viimeinen maa ruotsissa lainsäädäntö on ollut jo pitkään kunnossa ja ruotsi on pystynyt ajanmukaisella tiedustelulainsäädännöllä estämään esimerkiksi terroristi iskuja näin on julkisuuteenkin kerrottu meillä paraikaa valmistellaan tiedustelulainsäädäntöä parlamentaarisen työryhmän toimesta ja tästä on jonkin verran nyt jo julkisuudessakin ollut keskustelua ja olen ymmärtänyt että tämä valmistelutyö saataisiin tämän vuoden aikana kuntoon mutta kun täällä salissa on myös tämän parlamentaarisen työryhmän varapuheenjohtaja edustaja salolainen niin kysyisin edustaja salolaiselta

tosiaankin tällainen parlamentaarinen työryhmä on valmistelemassa tiedustelulainsäädäntöä tarkoituksena on että tulisi kaksi lakia sotilastiedustelulaki ja siviilitiedustelulaki ja niin kuin tässä edellä todettiin suomi on takapajula näissä asioissa me olemme oikeastaan viimeinen maa euroopassa jolla ei ole tämänkaltaista modernia lainsäädäntöä tämä merkitsee sitä että tämä on hyvin kiireellinen mutta tämän vuoden loppuun mennessä on tarkoitus saada nämä esitykset valmiiksi siellä on tosiaan perustuslakikysymyksiä ja niin poispäin mutta itse tämä työn

puitteissa enemmänkin tätä asiaa on tullut seurattua tämä jo viime vaalikaudella puolustusvaliokuntaan tuli näitä tulevaisuudessa tarvittavia lakihankkeita ja ja tästä keskusteltiin jo silloin ja nyt on hyvä että se se etenee vauhtia siihen pitää saada parlamentaarinen seurantaryhmä tekee hyvää työtänsä ja toivottavasti ensi vuonna vuonna nyt sitten tästä lakia ulos saataisiin jotta tähän päästään vaikuttamaan mutta kommentoisin tuohon tuohon edustaja heinosen puheenvuoroon vielä sen että on on todellakin totta että että tällä nyt käsittelyssä olevalla lainsäädännöllä tietysti vaikutetaan niin kantasuomalaisiin maahanmuuttajiin moniin moniin muihin henkilöihin nyt kun katsotaan niitä rikoksia mitä euroopassa on tapahtunut nyt esimerkiksi belgiassa mitä tapahtui ranskassa niin siellä oli joukossa niin kantaranskalaisia periaatteessa ranskassa syntyneitä jotka kytkeytyivät ääriajatteluun sitten myöhemmässä myöhemmässä vaiheessa siellä siellä asuessaan kuin myös niitä jotka olivat käyneet syyriassa isiksen riveissä ja sieltä palanneet ja niin edelleen eli eli tässä on monentyyppistä henkilöä nyt euroopassakin tavallaan tämän uhan ehkäisemiseksi tätä lainsäädäntöä pitää monella portaalla kehittää suomessa takapajulaksi ei voi jäädä kuten tässä on mainittu meidän täytyy olla rohkeita viedä näitä eteenpäin ja ja pysyä tavallaan siinä rytmissä ajan hermossa mikä mikä nyt euroopassa laajemminkin

on
lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kuudes viiva kahdennestatoista asiasta

arvoisa herra puhemies keskustelussa on lakialoite kuluttajansuojalain seitsemän luvun seitsemännentoista a pykälän muuttamisesta eli näin tuttavallisesti sanottuna pikavippien korkokaton vuodon tukkiminen kun eduskunnassa vahvistettiin hallituksen esityksestä erityisesti lenita toivakka oli aktiivinen silloin säädettiin pikavipeille viidenkymmenen prosentin korkokatto sen tarkoituksena oli hillitä pikavippiyritysten röyhkeässä hyötymistarkoituksessa perimiä ylisuuria korkoja jotka lähes poikkeuksetta olivat sadasta neljään viiteen sataan prosenttiin mutta ei piankaan kun kekseliäät yrittäjät tulivat kuluttajien rahapussille siinä muodossa että tätä kahdentuhannen euron rajaa ruvettiin kiertämään niin että säädetty laki ei ulottunutkaan enää siihen eli pikavippiyritykset antoivat lainanottajalle kahdentuhannen euron limiitin ja käytti tästä kahdestatuhannesta vaikkapa kolmensadan euron osuuden limiitti oli myönnetty kahteentuhanteen euroon tapahtui niin että tämä lainsäädännöllä voimaan saatettu korkokatto ei enää toiminutkaan niin sanotut pikaluotot tai pikavipit eli esimerkiksi internetissä ja tekstiviestillä haettavat vakuudettomat kulutusluotot aiheuttavat maksuhäiriömerkintöjä ja talousvaikeuksia yhä kasvavalle joukolle suomalaisia kesäkuun lopussa kaksituhattakuusitoista maksuhäiriöitä oli

eli kahdeksalla pilkku neljällä prosentilla suomalaisesta aikuisväestöstä hirvittävä määrä maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa olennaisesti ihmisen arkielämää ja saattaa estää esimerkiksi vuokra vuokra asunnon saamisen maksuhäiriömerkinnät muodostavat merkittävän sosiaalisen ongelman johon on haettava ratkaisuja paitsi kehittämällä sosiaalista luototusta myös rajoittamalla pikalainojen kustannuksia on huomionarvoista että kilpailu ja kuluttajavirasto on reagoinut tähän erittäin voimallisesti ja siellä ollaankin valmiita vielä pidemmälle kuin nyt näiden jokaisesta eduskuntaryhmästä ensimmäisenä allekirjoittaneena toimivien kansanedustajien aloitteiden mukaiseen ulottamiseen niin että tämä luottolimiitti ei voi luoda viidenkymmenen prosentin korkokaton ylittämistä

kuitenkin tämän sadankolmenkymmenenkuuden kansanedustajan ja heidän kauttaan jos lasketaan kahdeksansadankuudenkymmenenkuudentuhannenkahdensadankolmenkymmenen suomalaisen välillisesti kansanedustajien kautta allekirjoittaman lakialoitteen henki tulee selväksi suomessa ei haluta hyötymistarkoituksessa olevaa häikäilemätöntä rikastumista suoda lakialoite on siis yli puoluerajojen erittäin merkittävä ja toivotaan että tälle lakialoitteelle löytyy se säällinen

säällinen kohtelu että tästä tämä laki käsitellään vaikkapa nyt yhtä hyvällä pieteetillä kuin kansalaisaloite johon riittää viisikymmentätuhatta nimeä arvoisa herra puhemies toivotaan että eduskunnassa todellakin on tahtotila jotta voimme tämän röyhkeän ja hyötymistarkoituksessa olevan lainkiertämisen lopettaa

viime vaalikaudella eduskunta halusi reagoida pikavippibisneksen ympärillä olevaan lainsäädäntöön haluten tarkistaa sitä sillä todellakin pikavippibisneksen ympärillä käytiin ja käydään härskiä bisnestä pahimpia valuvikoja saatiin korjattua mutta liukkaat bisnesmiehet ovat kuitenkin varsin kekseliäitä ja ovat hoksanneet porsaanreiät tällä yhteisaloitteella aloiteryppäällä haluamme korjata tämän valuvian ja tämä aloiterypäs jossa on todellakin satakolmekymmentäkuusi kansanedustajaa takana on hieno osoitus yhteistyöstä jota tässä talossa soisi tapahtuvan enemmän edustaja myllykoski puhui kahdeksastasadastakuudestakymmenestäkuudestatuhannesta äänestäjästä se on todellakin luku joka on allekirjoittaneitten takana mutta on ajateltava että yksi kansanedustajan paikka on noin kymmenentuhatta ääntä että voidaan puhua miljoonasta kansalaisesta joiden edustavuus edustajien kautta on tämän aloitteen takana olen myös sitä mieltä samaa mieltä kuin edustaja myllykoski että tämä aloite ansaitsee arvoisensa kohtelun käsittelyn tässä talossa juuri verraten verraten jatkan
oikein hyvä ratkaisu

arvoisa herra puhemies näillä lakialoitteilla on yhteensä yli satakolmekymmentä allekirjoittajaa ja hyvä niin tilastotiedot niin maksuhäiriömerkintöjen kuin ulosotonkin asiakkaista ovat karua luettavaa syyskuun lopussa suomen asiakastieto oyn maksuhäiriörekisterissä oli jo kolmesataaseitsemänkymmentäneljätuhattakaksisataa henkilöä ulosotossa puolestaan asiakkaana on ollut joka kymmenes suomalainen yksi tekijä rumien lukujen takana ovat nämä limiittiluotot joissa on hyödynnetty viime vaalikaudella pikavippilainsäädäntöön jääneitä porsaanreikiä monelle kuluttajalle näiden limiittiluottojen poskettomat korot ovat tulleet yllätyksenä viranomaisille toisenlainen yllätys on ollut se että näitä luottoja on myönnetty myös tahoille joilla on ollut jo voimassa maksuhäiriömerkintöjä on siis aika ja velvollisuus laittaa tämä toiminta nyt kuriin ja siinä nämä lakialoitteet toimivat toivottavasti hallituksen kirittäjinä olen kuitenkin sitä mieltä että isommassa perspektiivissä tämä ei riitä jotta suomalaisten ylivelkaantuminen saataisiin kuriin tarvittaisiin isompi ohjelma jossa puututtaisiin ylivelkaantumisen juurisyihin maksuhäiriöiden asiantuntijoiden mukaan kahdella kokonaisuudella päästäisiin jo pitkälle eli koulutuksella ja positiivisen luottotiedon hyödyntämisellä en usko että kovinkaan moni ylivelkaantuneista on alun perin halunnut velkavankeuteen tahallaan vaan matka pohjalle on alkanut usein salakavalasti se käy myös ilmi siitä jos katsotaan ylivelkaantumisen tulosidonnaisuutta vaikeasti maksuhäiriöisiä löytyy kaikista tuloryhmistä kymppitonnien palkkaa saavista tulonsiirroilla eläviin saakka syy on meidän nykyaikaisessa tavassa kuluttaa ihmiset voivat ottaa mobiilisti kulutusluottoja maksaa osamaksuilla vaikkapa kännykkää autoa huonekaluja ynnä muuta sekä olla sidottuja moniin kuukausikohtaisiin sopimuksiin laajakaistasta ja niin edelleen me teemme tämän kaiken mutta kuinka moni esimerkiksi meistä sanoa heti kuinka paljon yli tai ali kuukausitulojemme me kokonaisuutena kulutamme siksi me tarvitsemme koulutusta oman taloudenpidon ymmärtämiseksi luonnollisin paikka tälle on koulu mutta myös aikuisille näitä palveluita pitäisi olla tarjolla toinen konkreettisempi väline velkaantumisen kriisiytymisen estämiseksi on positiivisen luottotiedon hyödyntäminen olen tässä talossa jo viisi vuotta paasannut siitä kuinka muissa maissa positiivinen luottotieto on

hyödyllisyytensä esimerkiksi ruotsissa jossa positiivista luottotietoa on hyödynnetty jo yli kaksikymmentä vuotta ylivelkaantumisvaarassa olevat tunnistetaan varmemmin varmemmin ja varhaisemmassa vaiheessa kuin suomessa mikä helpottaa esimerkiksi viranomaisten toimintaa

arvoisa puhemies värderade talman kuten nyt käsiteltävästä hyvästä aloitteesta kiitos aktiivisuudesta edustaja myllykoski ja muut

mikro ja pienyrittäjyyden tukemisesta ja luottamuksen kasvattamisesta suomalaiseen toimintaympäristöön pyrkimyksenä on näin tietenkin lisätä yritysten mahdollisuuksia ottaa riskejä investoida työllistää sekä viedä tavaroita ja palveluita ulkomaille tavoitteet ovat suomen kannalta äärimmäisen tärkeitä näitä yrittäjyyttä edistäviä ajatuksia tulisi edistää myös vähentämällä epäonnistumisesta aiheutuvaa leimautumista ja rohkaisemalla myös esimerkiksi konkurssin tehneitä yrittäjiä aloittamaan uudelleen nykyisellään niin konkurssin aiheuttamat kuin muutkin maksuhäiriömerkinnät säilyvät rekistereissämme pitkään eivätkä ne kannusta uuteen yrittäjyyteen yhä edelleen on nähtävissä seurauksia tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun alun alun lamasta jonka myötä velkavankeuteen jääneiden maksuhäiriömerkinnöin varustettujen monesti erittäin innovatiivisten ja yrittäjähenkisten tahojen halukkuutta uuteen yrittäjyyteen värittää pelko olisikin tärkeää että voisimme muuttaa maamme ilmapiiriä siihen suuntaan että taloudellisista vaikeuksista voisi oppia sen sijaan että kohtuuttoman pitkän vuosikausia säilyvän negatiivisen merkinnän kansallisiin rekistereihimme mielestäni on kohtuutonta että nuoren ihmisen maksamattomasta puhelinlaskusta tai pikavipistä johtuva merkintä jää vuosiksi rekistereihin roikkumaan vaikka velka myöhemmin olisikin korkoineen maksettu itse olin opiskeluajan töissä erään pankin lakiosastolla ja oli todella surullista nähdä kuinka pienestä vahingosta yhteiskunnalle kallis ja yksilölle kohtalokas kierre usein alkoi eli pikaluottojen korkokattosäännöksen muuttaminen on on hyvä asia ja myös laajemmin olen sitä mieltä että merkinnät eri veloista tulisi poistaa heti kun velka on

arvoisa puhemies tämä ryhmien yhteinen lakialoite kuluttajansuojalain muuttamiseksi on kyllä erittäin tervetullut pikavipit ovat olleet jo pitkään ongelma ja ne saattavat ihmisiä todella ongelmallisiin tilanteisiin on hyvä että nyt lainsäädäntöön jääneet porsaanreiät halutaan tällä tukkia me tiedämme että jo joka kahdennentoista aikuisikäinen siis joka kahdennentoista aikuisikäinen on saanut maksuhäiriömerkinnän näiden pikavippien vuoksi ja erityisesti tämä on suuri ongelma nuorille nuoret ovat juuri se ryhmä joka pikavippejä ahkerasti ottaa ja joutuu ehkä sitten vähän salakavalasti siihen kierteeseen mikä aiheuttaa näitä jotka tulevat sitten myöhemmin vastaan monessa kohtaa esimerkiksi vuokrasopimusta tehtäessä tai ottaessa liikennevakuutusta tai hankkiessa pankkien verkkotunnuksia voi tulla esteeksi se että on näitä

näitä tavallaan normaalielämään kuuluvia asioita voi sen takia hoitaa myös eläkeläiset ovat kasvava ryhmä joka kärsii näistä pikavipeistä ja joutuu aika pahoihin kierteisiin siitä ainakin jos otetaan lainan lainan maksamista varten uutta lainaa tämä on semmoinen toinen kasvava ryhmä ja ja on erittäin tärkeää että tähän asiaan puututaan itse nämä pikavippifirmathan mainostavat kolmessa minuutissa rahat tilille kuka tahansa täysi ikäinen voi luottoa hakea tekstiviestillä tai netissä milloin tahansa itse näkisin että tähän pikavippifirmojen mainostamiseenkin kyllä tulisi tulisi puuttua joissain kaupungeissahan tätä on yritetty tehdä ja esimerkiksi tällaisten ulkomainosten ulkomainosten suhteen on tehty periaatepäätöksiä että

vaan lisääntymään niin meidän pitäisi pystyä luomaan esimerkiksi kunnissa myös semmoisia sosiaalisia luottojärjestelmiä voidaan sitten näitä näitä lainoja hakea niin että ei tarvitse ottaa pikavippejä jotka sitten kohtuuttomien korkojen ja muiden kulujen vuoksi aiheuttavat usein sen sen pysyvän velkakierteen siksi olisi tärkeää että niin kuin minkä tässä edustaja wallinheimo totesi yhdeksi ratkaisuksi niin myös näitä sosiaalisia luottojärjestelmiä kehitettäisiin jotta sieltä voisi saada sitä tilapäistä apua meidän toimeentulotukijärjestelmästä joka on tarkoitettu tilapäiseen apuun on on monille tullut jo hyvin tämmöinen niin kuin jatkuva ja se ei välttämättä sitten vastaa vastaa siihen tarpeeseen mihin se on alun perin suunniteltu ja sen takia rinnalle tarvittaisiin myös toisenlaisia järjestelmiä arvoisa puhemies

allekirjoittajat kustakin ryhmästä ovat tehneet hyvää työtä meidän keskustan eduskuntaryhmässä edustaja arto pirttilahti joka nyt ei tähän istuntoon päässyt on ollut äärettömän aktiivinen sen suhteen ja tämä lakialoite mihinkä nyt on

sadankolmenkymmenenkuuden kansanedustajan nimet alle ei ei ollenkaan suotta ole täällä käsittelyssä viime kaudella tätä pikavippiasiaa taidettiin käsitellä niin kansalaisaloitteen kuin erilaisten lakialoitteitten ja hallituksen esitysten muodossa ja niin edelleen mutta porsaanreikiä jäi ja niihinhän nyt tässä sitten joudutaan joudutaan puuttumaan ja niitä paikkaamaan on äärettömän valitettavaa jos tämänkin vuoden tilastoja katsotaan että yli kolmesataaseitsemänkymmentätuhatta suomalaista omaa maksuhäiriömerkinnän tälläkin hetkellä sehän tarkoittaa sitä että välttämättä sen oman elämäntilanteen hallinta kaikilla ei ole kohdallaan sitten tarjotaan rahaa liian helposti pikavippien muodossa ja kun näitä keinoja vielä löytyy kuinka se pystyy tapahtumaan niin oikeastaan mikäänhän ei siltä osin osin muuttunut meidän pitäisi pystyä tätä yhteiskunnan kasvatusta hieman hieman kehittämään erilaiseksi että opettaisimme lapsiamme ja opettelisimme itsekin kaikki säästämään enemmän että siellä sukanvarressakin jonkun verran verran olisi vaikka tiukkojakin aikoja olisi että tämä ei menisi niin niin kädestä suuhun puhumattakaan siitä että syödään jo siitä seuraavan kuun tilistä tilistä tai tulevaisuuden tilistä ja sitten nämä ongelmat valitettavasti kertaantuvat mielestäni tämä lakialoite pitää ottaa vakavasti tässä on nyt niin suuri joukko kansanedustajia takana ja ja tämä tietysti tietysti menee asianmukaisen valiokuntakäsittelyn läpi täällä eduskunnassa toivon että tietysti maan hallitus siihen tarttuu myös omalta osaltaan siten että yhteistuumin saamme tämän porsaanreiän tukittua

arvoisa herra puhemies ensinnä muutama huomio käytetyistä puheenvuoroista

ja strand ottivat erittäin merkittävät asiat huomioon juuri se että meiltä puuttuu positiivinen luottorekisteri on hämmästyttävää ja toisaalta täytyy kyllä ihmetellä että miksi velvoitteensa rästinsä maksanutta roikotetaan edelleen listoilla se on jotain ihan käsittämätöntä sillä estetään uuden alun ottaminen siltä yrittäjältä ja viedään siltä nuorelta ihmiseltä mahdollisuus esimerkiksi vuokra asunnon saamiseen me jäädytämme ihmisiä paikalleen me tyrehdytämme yrittäjyyttä ja aktiivisuutta näillä voisi sanoa erittäin vanhakantaisilla arvomaailmoilla joita joita suomessa on erehtymiseen ei ole siitä rangaistaan vielä senkin jälkeen kun olet virheesi maksanut linnatuomion jälkeen ihminen on sovittanut rikoksensa mutta maksuhäiriömerkintä seuraa sinua vielä niin kuin ehdollisena tuomiona joka on kuitenkin rikosoikeudellisesti vain yksi tuomiomuoto mutta tässä kohtaa me simputamme omia omia kansalaisiamme ja omalla lainsäädännöllä ja vähän toimettomuudella mahdollistamme sen erikseen sosiaalisen luototuksen tarve on eittämättä selvä asia ja on ollut hienoa nähdä tiettyjen kaupunkien lähteneen siihen mukaan kun aikoinaan kirjoitin

niin sain muutamia myrskyisiä kommentteja että kyllähän tätä jo on ja sehän vasta ihmisiä ahdistaa no kyseessä tietysti oli väärinkäsitys kun meillä tulee tilanteita että esimerkiksi ansiopäiväraha viivästyy ja henkilö tarvitsee silloin rahaa niin hän saa sitä kyllä sieltä toimeentulotukiluukulta mutta joutuu heti kun se päiväraha tulee maksamaan kaiken samalla kertaa ja kyllä me tiedämme että tilanteita tulee kun on toimeentulotuella elävä ihminen ja siihen autoon tarvitsee ostaa ne talvirenkaat ja siinä mielessä tämmöinen sosiaalinen luototus joka perustuu vain viitekorkoihin olisi huomattavasti armollisempaa kuin se että me tavallaan pakotamme ihmisen näitten pikavippien kautta paikkaamaan sen hetkellisen rahantarpeen sinällään tämmöinen pikavippi on noin käytännön kannalta mahdollisuus tuoda helpotusta siihen hetkelliseen rahantarpeeseen mutta huomattavasti parempi järjestelmä olisi sosiaalinen luototus josta tehtäisiin osa normaalia toimintaa ja sitä kautta voitaisiin mahdollistaa se että meillä ei tule näitä maksuhäiriömerkintöjä on totta että meidän pitää entistä enemmän puuttua myös tähän aggressiiviseen mainostamiseen edustaja mikkonen ottikin hyvin kantaa siihen että joissain kaupungeissa on jo tehty tämmöisiä ratkaisuja ja minun mielestäni tämän pitäisi olla ihan selkeä selkeä suunta että emme voi hyväksyä sitä että tulemme tavallaan tarjoamaan siihen hetkeen no jos nyt viikonloppuna öiseen aikaan näitä ei saakaan mutta se rajaus ei ole helpottanut eikä vienyt tätä asiaa yhtään sen parempaan suuntaan mutta sanottakoon että

edellinen eduskunta lakia säätäessään ja mietintöä valmistellut valiokunta toimivat niin ja hallituksen esityksessä sisällään oli jo kuitenkin kirjattu että tämmöistä nykyistä porsaanreikää ei pitänyt olla kyllä täällä hyvin on todettu että hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan että lain soveltamisalan ulkopuolelle voidaan rajata yli kahdentuhannen euron suuruinen luotto vain silloin kun luotto on sen määräisenä myös tosiasiassa kuluttajan käytettävissä hallituksen esityksen mukaan sääntelyä ei siis saa kiertää esimerkiksi siten että luottoraja asetetaan näennäisesti vähintään kahdentuhannen euron suuruiseksi suuruiseksi rajoittaen kuitenkin sopimusehdoin ilman asianmukaista perustetta kuluttajan oikeutta käyttää luottoa valmistelussa on pyritty huomioimaan että tämmöistä porsaanreikää ei olisi syntynyt mutta se nyt vain on tässä hetkessä olemassa ja sen takia me nyt toivottavasti saamme tähän nopeasti muutoksen haluankin tästä keskustelusta kiittää ensimmäisten allekirjoittajien nimissä eli kansanedustajat toivakka pirttilahti aalto guzenina kivelä laukkanen löfström ja myllykoski tätä keskustelua ja tästä ponnekkaasta myötätuntoisuudesta ja ja nohituksesta siinä että hallitus ottaa tämän asian todesta ja valiokunta vie viestiä eteenpäin

lähetekeskustelua

varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista niin sanottu kuntoutuslaki on yleislaki johon on koottu säännökset sairausvakuutuslain mukaisesti vakuutetuille myönnettävistä kuntoutusetuuksista koskien ammatillista kuntoutusta vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta kuntoutuspsykoterapiaa sekä harkinnanvaraisena kuntoutuksena muuta ammatillista tai lääkinnällistä kuntoutusta kuntoutusta

pykälän toinen momentti on aiheuttanut ja aiheuttamassa lähitulevaisuudessa ongelmia sotaveteraanien kuntoutuksessa monet sotaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutuskeskukset toimivat säätiömuodossa jolloin kansaneläkelaitos on voinut niiltä hankkia kuntoutuspalveluita nykyisenkin lain aikana tyypillisesti säätiön säädekirjoissa kuitenkin määrätään että milloin kuntoutettavien sotaveteraanien määrä laskee pysyvästi tietyn rajan alle esimerkiksi puoleen asiakaspaikoista siirtyy toiminnan määräysvalta kaupungille tai muulle julkiselle yhteisölle sotaveteraanien määrän vähentyessä tällainen tilanne on käsillä monessa säätiön ylläpitämässä kuntoutuslaitoksessa tälläkin hetkellä tai lähitulevaisuudessa kuntoutuslain voimassa olevan viidennenkymmenennenkolmannen pykälän mukaan kansaneläkelaitos ei tässä tilanteessa voi enää hankkia kuntoutuslaitokselta kuntoutuspalveluita vaan sen on etsittävä toinen palveluntarjoaja tällöin veteraanit voivat joutua vaihtamaan laitosta kesken kuntoutuksen ja myös näihin kuntoutuslaitoksiin pitkän ajan kuluessa syntynyt tietotaito osaaminen toimivat prosessit sekä pitkäaikaiset hoitosuhteet menetetään jos kunta haluaa tarjota veteraaneille tai muille laitoksen asiakkaille mahdollisuuden jatkaa palveluiden piirissä se joutuu ottamaan laitoksen omalla kustannuksellaan hoidettavaksi mikä on monille kunnille taloudellisesti erittäin raskasta ja jopa mahdotonta kuntoutuslain viidennenkymmenennenkolmannen pykälän kuntoutuspalvelujen julkiselta palvelujentarjoajalta hankkimista koskeva rajoitus on aikoinaan tehty varsin toisenlaisiin kuntoutuspalveluiden hankintajärjestelmän tarpeisiin ennen kuin euroopan unionin jäsenyyden myötä hankintamenettelyt muodostuivat unionin oikeuden vaatimusten mukaisiksi

pykälää koskevaan kirjalliseen kysymykseen katsonut että kuntoutuslaitosten toiminnan jatkumisen edellytyksiä ja kuntoutuslainsäädännön muutostarpeita on tarkoituksenmukaista arvioida osana kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistusta sotaveteraanien kuntoutuspalveluiden osalta muutostarve on kuitenkin hyvin akuutti eikä tilanne monen kuntoutuslaitoksen osalta kestä odottaa laajan kokonaisuudistuksen mahdollisesti vuosiakin kestävää valmistelua kun tätä uudistusta ei ole nyt kunnolla vielä aloitettukaan nyt käsillä oleva ehdotus kuntoutuslain viidennenkymmenennenkolmannen pykälän muuttamisesta ei liity kuntoutuksen sisällölliseen kehittämiseen vaan se on irrallinen menettelytapakysymys joka turvaisi kuntoutustoiminnan jatkuvuuden ja kuntayhteistyön laitosten asiakasryhmien muutoksissa tällaisena täysin hallinnollisena asiana kyseinen pykälä voidaan korjata erillisellä lainmuutoksella ilman että se aiheuttaa hankaluuksia tai haittaa myöhemmin valmisteltavalle laajemmalle kokonaisuudistukselle edellä olevan perusteella ehdotamme että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiesityksen laki kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain viidennenkymmenennenkolmannen pykälän muuttamisesta eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain

kuulumaan seuraavasti kuntoutustoiminnan järjestäminen kansaneläkelaitos voi järjestää tässä laissa tarkoitetun kuntoutuksen joko tuottamalla kuntoutuspalvelut itse tai hankkimalla niitä muilta palveluntuottajilta

arvoisa puhemies

että nykyinen kuntoutusjärjestelmä kaipaa uudistamista uudistuksia on tehtävä jotta syntyisi toimivia kuntoutujia hyvin palvelevia hoitoketjuja ja jotta kaikki kuntoutusta tarvitsevat saisivat yhdenvertaisia palveluita kotipaikkakunnastaan riippumatta myös voimassa oleva kuntoutuslainsäädäntö on muutoksen tarpeessa yksi pikaisimmin muutettavista lainkohdista on kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain

toinen momentti tässä momentissa määritellään kuntoutustoiminnan järjestäminen ja kelan oikeus hankkia kuntoutusta tämä kuntoutusetuuslain momentti tulisi poistaa mahdollisimman pian koska käytännössä se rajoittaa kelan mahdollisuutta hankkia kuntoutuspalveluita julkiselta tai julkiseen rinnastettavilta tahoilta käytännön kokemuksien perusteella voimme jo ennakoida että tämä momentti on aiheuttamassa ongelmia sekä useiden kuntoutuskeskuksien toiminnalle että kuntien taloudelle työpaikoille ja ihmisten kuntoutuspalveluille erityisen haitallinen tämä momentti on sotaveteraanien kuntoutuksen kannalta lainkohdan ongelmallisuus tulee siitä että monet sotaveteraanien ja invalidien kuntoutusta tarjoavista hoitolaitoksista toimii yksityisinä esimerkiksi vaikka säätiöpohjalta ja tämä säätiöpohjaisuus on mahdollistanut juuri sen että kela on voinut hankkia näiltä kuntoutuspalveluita tämän nykyisen lain aikana mutta tilanne kuitenkin muuttuu ja tämä muutos tapahtuu hyvin nopeasti koska sotaveteraanien määrä vähenee tällöin näiden laitosten omistus siirtyy kunnille ja kaupungeille tai muille julkisille yhteisöille ja samalla tapahtuu se kelan kuntoutuspalveluiden hankkiminen lakkaa jos tätä lakia ei nyt pikaisesti muuteta tämä edellä kuvaamani muutos kääntyy ongelmaksi siis sellaisessa tilanteessa jossa tämä aikaisemmin yksityiseksi yksityiseksi luokiteltu palveluntuottaja muuttuu ja tällöin sitä ei pidetä enää yksityisenä toimijana tämä on jo tapahtunut suomessa ihan tällaisten normaalien organisaatiomuutosten seurauksena ja kela ei ole voinut niiltä enää palveluja ostaa sotaveteraaneja ajatellen tämä tarkoittaa sitä että he joutuvat vaihtamaan kuntoutuskeskusta tämä ei ole menetys pelkästään veteraaneille vaan se on menetys tietenkin myös tälle koko toiminnalle ja työntekijöille koko sille yhteisölle jossa tämä laitos on sillä samalla siinä menetetään tuo pitkän ajan kuluessa syntynyt tietotaito osaaminen toimivat käytännöt ja pitkäaikaiset hoitosuhteet

tarjota veteraaneille invalideille ja muille kuntoutushoitoja saaville asiakkaille mahdollisuuden jatkaa näiden samojen palveluiden piirissä niin se joutuu ottamaan kuntoutuskeskuksen omalla kustannuksellaan hoidettavaksi mikä olisi monille kunnille taloudellisesti liki mahdotonta ilman että kela sieltä ostaa palveluita tämä muutos mitä olen tässä edellä kuvannut mitä edustaja mäkisalo ropponen kuvasi koskee esimerkiksi kyyhkylän kuntoutuskeskusta etelä savossa mikkelissä siellä on asunut sotainvalideja vuodesta tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäseitsemän tämä sotainvalidien veljesliiton ja mikkelin kaupungin vuonna kaksituhattaneljä perustama kyyhkylä säätiö nykyään tuottaa näitä erilaisia kuntoutus ja hoitopalveluja muun muassa laitoskuntoutusta intervallijaksoja ja ja kelan rahoittamia kursseja eri asiakasryhmille toiminta on hyvin laadukasta sekä sisällöltään että välineistöltään mikkelin kaupunki ostaa kyyhkylän kuntoutuskeskuksesta neurologista ortopedista traumatologista ja tules kuntoutusta toisin kuin kaupunki kela ei enää tulevaisuudessa voisi hankkia kyyhkylästä kuntoutuspalveluita kun sotaveteraanien määrä vähentyy alle puoleen kaikista asiakaspaikoista ja kun tällöin kyyhkylä säätiön määräysvalta siirtyy kaupungille arvoisa puhemies kuntoutustoiminnan hyödyt ovat aivan kiistattomat kuntoutuvalle ihmiselle toimintakyvyn ja itsenäisyyden parantuminen merkitsevät elämänlaadun selvää kohentumista yhteiskunnalle on merkityksellistä että kuntoutus tuo huomattavia säästöjä myöhempiin hoitokuluihin tämä kuntoutuslain pykälän toinen momentti on esimerkki kuntoutuksen käytännön ongelmasta jonka me kansanedustajat voimme helposti korjata laista tarvitsee poistaa vain kaksi riviä tekstiä ja myös on merkityksellistä että kela itsekin on toivonut näitä tekstejä poistettavaksi

ole kuvattu kattavasti eikä kuntoutujien palvelutarvetta ole linjattu yhteisesti tämänkin tilanteen suurin kärsijä on kuntoutuja esimerkiksi kaiken arvostuksemme ansaitseva sotaveteraani ja sotainvalidi joka jää viimeisinä vuosinaan vaille hyvin toimivaa kuntoutusketjua

arvoisa herra puhemies aivan aluksi haluan onnitella teitä syntymäpäivänne johdosta ja oikein paljon menestystä myös tulevaan tässä edustajien tekemässä lakialoitteessa kiinnitetään hyvin olennaisiin asioihin huomiota omalta kohdalta on kokemusta ähtärin veljeskodin hallituksen puheenjohtajan paikalta missä näitä kyseisiä asioita on pohdittu niin ikään viime vuodet siinä noin kolme pilkku viisi vuotta ehdin olemaan mutta jo pitemmältä ajalta ennen sitä on mietitty näitä

siltä osin että toiminta pystytään turvaamaan kun veteraanien sotainvalidien määrä vähenee

ja me todellakin teimme oman ratkaisumme huhtikuussa ja fuusioiduimme silloin osaksi kuusiolinna terveys oytä joka on siis yksityinen palveluntuottaja tuottaen meillä seutukunnalla terveyspalvelut millä ennakoimme jo omalta osaltamme sote uudistusta mutta näitä veljeskoteja ja kuntoutuslaitoksia on eri puolilla suomea hyvin paljon ja ne ovat tietysti hyvin erilaisessa asemassa osa on varautunut paremmin osa heikommin se valitettava totuus kaikissa näissä on että veteraanien keski ikä kun on korkea

herra puhemies kaksi minuuttia menee nopeasti elikkä tämä kuntoutuksen kokonaisuudistus on on hallituksella käsittelyssä ja tämä varmasti on osana osana sitä mutta tietysti nyt on riski että meillä tulee tämmöinen väliinputoamisen aika ennen kuin sieltä konkreettisia esityksiä tulee ja kelan kuntoutujien

näissä kuntoutuslaitoksissa varmasti ongelmia tulee meillä on hyvin erityyppisiä nämä kuntoutuslaitokset niin kuin sanoin meillä oli yhdistys millä tavalla ähtärin veljeskoti toimi sitten on näitä säätiöpohjaisia on yksityisiä hoitolaitoksia ja tietysti niin säädekirjassa kuin yksityisen yhdistyksen säännöissä on määritelty mitä tapahtuu siinä tapauksessa jos sitä ydintoimintaa nyt esimerkiksi veljeskodin toimesta ei ei enää pystytä tekemään ja meilläkin tietysti tähän vedoten halusimme ratkaisuja tehdä ennen sitä ennen kuin tämmöiseen tilanteeseen oltaisiin jouduttu yhdistyskin on edelleen olemassa sillä on tietty määrä rahavaroja se toimii toimii yleishyödyllisenä yhdistyksenä nyt tukien niiden veteraanien kuntoutusta jotka eivät taas lakisääteisen kuntoutuksen piiriin pääse tämäkin on tietysti äärimmäisen tärkeä osa sitä hallitushan on on nyt esittänyt ensi vuodelle budjetissaan neljäkymmentä miljoonaa veteraanikuntoutukseen lisää tänään käytiin edustaja erinomaisen kysymyksen johdosta veteraanieläkkeistä keskustelua tässä salissa kyselytunnilla ja niin edelleen eli eli kaikki ne keinot millä me pystymme veteraanien asiaa edistämään täytyy kyllä kyllä tähän keinovalikoimaan ottaa herra puhemies yksi asia mitä mitä kyllä nimenomaan tähän tähän sotainvalidien sotaveteraanien kuntoutukseen liittyen olen miettinyt ja mihin meidän pitäisi vielä muutos saada vaikka invaliditeettiprosenttia nyt nyt lasketaan sinne kymmeneen niin nyt aletaan puhua sellaisesta kansanosasta jotka ovat hyvin iäkkäitä keski ikä taitaa olla yhdeksänkymmentäkolme viiva yhdeksänkymmentäneljä ja kun mennään tämänikäisiin ihmisiin niin siinä vaiheessa invaliditeettiprosentti ei kyllä enää näyttele niin suurta roolia vaan kaikki nämä henkilöt ovat kuntoutuksensa ja sen oman elämänsä kunniallisen ansainneet koska he he ovat isänmaan puolesta taistelleet joten tämä asia meidän tulee kyllä tulevina tulevina vuosina ottaa entistä tarkemmin kun me sen pystymme vielä tekemään herra puhemies ensi vuosi on suomi suomi sata juhlavuosi ja ja veteraanien asema siinä nostetaan aivan varmasti keskeisellä tavalla esiin niin kuntoutukseen liittyvät liittyvät rahat kuin kaikki se kunnioitus kaikki se perinnetyö kaikki se historiasta kertominen ovat se mitä me voimme itse kukin tehdä noissa eri maanpuolustustapahtumissa mitä eri puolilla suomea on ja veteraanijuhlissa ja niin edelleen

lakialoitteesta että sen toitte ja toivon itsekin että tähän asiaan pystytään kiinnittämään huomiota ennemmin ennen kuin tämän kuntoutuksen kokonaisuudistuksen kautta olevat lakiesitykset tulevat ettei tämmöisiä väliinputoamisia pääsisi tapahtumaan

on helppo yhtyä tähän lakialoitteeseen on todellakin harmillista jos jos tällainen tekninen ongelma aiheuttaa sen että me emme voi tarjota sotaveteraaneille kuntoutusta siinä tutussa paikassa missä he ovat tottuneet sitä saamaan ja on aivan aivan selvä juttu että että tämä muutos on järkevää tehdä koska kuten kuten tässä on tullut jo monesti ilmi tyypillisesti esimerkiksi tai yhdistysten jotka ovat ylläpitäneet näitä kuntoutuskeskuksia säädekirjoissa tai säännöissä todetaan että kun veteraanien määrä laskee tietyn tason alle niin niin silloin toiminnan määräysvalta siirtyy esimerkiksi kaupungille tai muulle julkiselle yhteisölle ja jos meillä on laissa tämmöisiä rajoitteita että että tämän vuoksi ei enää tätä laitosta voida käyttää kuntoutukseen niin ei varmasti ole ole ollut tarkoitus silloin kun laki on luotu että tällaiseen tilanteeseen joudutaan ja sen takia näkisin että tämä olisi helppo tämmöisenä teknisenä muutoksena tehdä samalla tässä voi helposti myös yhtyä tähän edustaja savolan äsken mainitsemaan seikkaan siitä että meidän sotaveteraanimme ovat kyllä kaikki niin iäkkäitä että varmastikaan tämä invaliditeettiprosentti ei ei ole se määrittävä tekijä siinä kenelle me voimme palveluita tarjota ja ja näkisin kyllä tärkeänä että me pystyisimme huolehtimaan meidän meidän sotaveteraaneista jotka edelleen täällä joukossamme ovat ja ja pystyisimme kunnioittamaan heidän työtänsä niin että me kaikille pystyisimme antamaan palvelua joko sitä kuntoutusta tai niitä kotiin vietäviä palveluja joihin ilahduttavasti nyt ensi vuoden budjettiin on varattu enemmän rahaa

minäkin haluan onnitella puhemiestä syntymäpäivän johdosta olen itse joutunut tämän nykyisen lain takia kuntapäättäjänä päättämään vastoin sotaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutuskeskuksen säädekirjaa säädekirjassa oli määrätty että kun kuntoutettavien sotaveteraanien määrä laskee pysyvästi alle puolen asiakaspaikoista siirtyy toiminnan määräysvalta kaupungille tai kunnalle

se oli kuntapäättäjänä minusta hyvin surullista koska ei pystytty kunnioittamaan sitä sitä säädekirjan henkeä tällä hetkellä samanlainen tilanne on parhaillaan tai tai pian tulossa useammassa sotaveteraanien kuntoutuslaitoksessa ja siksi tällä asialla on kiire eikä kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistusta kannata todellakaan odottaa koska tämä on vain tekninen muutos

arvoisa herra puhemies itsekin lämpimästi kannatan edustaja mäkisalo ropposen lakialoitetta tässä keskustelussa on hyvin käynyt esiin se miksi tällaista lakialoitetta tänä aikana tarvitaan meidän veteraanisukupolvemme on korkeassa iässä jotta saisimme varmistettua hyvät ja laadukkaat palvelut eri järjestäjien toimesta olisi syytä kiireen vilkkaa tehdä normien purkua tässä olisi äärimmäisen hyvä kohde muutama rivi niin kuin tässä edellä on tullut esiin poistettaisiin nykylaista ja ja huomioitaisiin eri palveluntuottajat tässä tapauksessa myös julkinen sektori kunnat niin edelleen nyt on toimittava ja nyt on toiminnan aika haluan tässä yhteydessä kuitenkin myös muistuttaa tästä veteraanien kuntoutusmäärärahasta vaikka hallitus lisäsi veteraanien kuntoutukseen määrärahaa samaan aikaan tehtiin osiltaan poisto raha automaattiyhdistyksen veikkausvoittorahoista tuleviin kuntoutusmäärärahoihin onneksi silti jäätiin näissä lisäyksissä plussan puolelle tuon myös esiin sen huomion jonka veteraanijärjestöt yhteisellä viestillä toivat eri eduskuntaryhmille muutama viikko sitten he halusivat vielä päätöksentekijöitä muistuttaa siitä että vaikka hallitus rahaa lisäsi niin tämä raha ei riitä kattamaan niitä kaikkia veteraaneille suunniteltuja kuntoutuspalveluita joita veteraanit tarvitsevat eli rahaa ei edelleenkään ole riittävästi ja ja puheet siitä että veteraanien poistuma olisi tälle oikea peruste pidä paikkaansa koska veteraanien poistuma ei ole niin suuri kuin rahan vähennys joka pitkällä aikavälillä nyt tapahtuu toivon että tähän hallituksessa kiinnitetään huomiota lopuksi sanon että tänään kyselytunnin lopussa mietin olisinko ottanut kyselytunnilla aiheeksi rintamaveteraanien ja sotaveteraanien eläkeleikkauksen jos olisin etukäteen tiennyt kuinka ala arvoisen käsittelyn asia saa keskustelun yhteydessä miten me voimme leikata heiltä joille me olemme itse velkaa

arvoisa puhemies tuossa edustaja savolan erinomaisessa puheenvuorossa hän otti esille myös tämän hallituksen kahdenkymmenen miljoonan euron lisäyksen momentille viisikymmentäkuusi mutta haluaisin sitten kysyä edustaja savolalta osaatko sanoa miksi hallitus sitten leikkaa momentilta momentilta viisikymmentäseitsemän näitä kuntoutusrahoja ja myöskin joululahjarahoja veteraaneilta elikkä tämä ei sillä tavalla tunnu oikein hyvälle politiikalle vähän niin kuin hölmöläisen peiton jatkamista että toisesta paikasta otetaan ja toiseen lisätään ja sitten puheenvuoroissa vain kerrotaan se että jonnekin on lisätty mutta unohdetaan mainita se jos jostakin on otettu pois eli kyllä meidän sotaveteraanit ja sotainvalidit ovat kuntoutuksensa ansainneet ja heille se tulee turvata kaikin mahdollisin keinoin myöskin kuntien ohjeistusta on syytä tarkentaa sillä tietenkin on hyvin valitettava tilanne jos valtiokonttorille palautuu niitä rahoja jotka on tarkoitettu sotaveteraanien kuntoutukseen ja jos niitä eivät sataprosenttisesti kunnat ymmärrä eivätkä osaa hyödyntää tämähän on muutettava pikaisesti

herra puhemies tuossa viimeisessä tultiin aivan siihen olennaiseen siihen että ne varat mitä tuonne veteraaneille suunnataan tulevat myös käytettyä meillä on tietysti kuntapäättäjinä vastuu siitä kun me tuolla omissa hallinnollisissa elimissämme toimimme me sitten myös myös osaamme ohjeistaa osaamme kertoa osaamme vaikuttaa siihen että että veteraanit tarvittavan hoidon

kaiken kaikkiaan siinä kuinka rahat kohdentuvat eri momenteilla minun mielestäni ratkaisevinta on se että ne ketkä hoitoa tarvitsevat sen saavat siinä on tietysti valtion rahoitus siinä on valtiokonttorin kautta tuleva tuleva rahoitus siinä on kolmannen sektorin rahoitus mihin itsekin tuossa puheenvuorossani viittasin eli eli ne varat mitä eri yhdistyksillä säätiöillä ja niin edelleen on käytettävissä ensi vuonna kun kun suomi sata vuotta täyttää on kyllä entistä paremmin rahoitusta kohdennettava juuri veteraaniväestölle siten että ne ketkä tämän maan puolesta ovat taistelleet ne ne palvelut saavat iso kokonaisuus jonka puolesta ainakin itse haluan olla vaikuttamassa ja uskon että niin niin opposition kuin kuin kaikkien hallituspuolueidenkin mielestä nämä asiat ovat prioriteettilistalla kärjessä ja ovat tärkeitä ja jos on joitakin sellaisia päätöksiä jotka jotka tarvitsevat petrausta niin niin siihenkin jaksan luottaa että täältä eduskunnasta sitä tahtoa löytyy että ne korjataan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa puhemies

määräämisen nousuun olen jättänyt eduskunnalle lakialoitteen ajokorttilain kuudennenkymmenennenviidennen pykälän ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan b alakohdan kumoamisesta tällöin toistuvien tieliikennelain kahdennenkymmenennenviidennen pykälän yksi ja kaksi momentissa tarkoitettujen nopeusrajoituksen rikkomisten moottorikäyttöisellä ajoneuvolla seurauksena ei olisi ajokielto tällä lakimuutoksella ei ole vaikutuksia toistuviin päiväsakkoihin ja ajokieltoon määräämiseen vertailun vuoksi päiväsakkoihin johtavat eli rikkomuksen ylittävät ylinopeussakot johtavat edelleen toistuvina ajokieltoon määräämiseen kun ajokorttilain kuudennenkymmenennenviidennen pykälän ensimmäisen momentin ensimmäisen kohdan b alakohta kumotaan eli kyseessä on että ajokortti ei poistu rikesakkojen johdosta arvoisa puhemies monella suomalaisella autoilijalla on todellinen pelko siitä että heidät määrätään ajokieltoon toistuvien lievien ylinopeuksien ylinopeuksien vuoksi nykyisessä toimintaympäristössä jossa ylinopeuden sakotusrajaa on laskettu ja automaattista nopeusvalvontaa on lisätty jos henkilö saa lievästä ylinopeudesta rikesakkoja vuodessa kolme kappaletta tai kahdessa vuodessa neljä kappaletta niin poliisin on nykyisen ajokorttilain mukaan määrättävä henkilö ajokieltoon autoilijoille moraalisesti ja inhimillisesti kestämätön tilanne jossa ajoluvan voi menettää todella helposti on erittäin vaikea löytää autoilijaa joka ei olisi joskus syyllistynyt syyllistynyt lievään ylinopeuteen monille suomalaisille auto on ainoa keino hankkia elintarvikkeet käydä töissä ja ostaa välttämättömiä palveluita jos ajokorttilakia ei muuteta ajokieltojen kasvu johtaa isoihin ongelmiin ihmisten arkipäivässä esimerkiksi osittain liikuntarajoitteinen henkilö joka tarvitsee omaa autoa omien asioidensa hoitamiseen ja joka määrätään ajokieltoon toistuvien ylinopeuksista tulleiden rikesakkojen johdosta epäoikeudenmukaiseen asemaan mikäli ajokorttilakia ei muuteta moni pitkien välimatkojen suomessa asuva henkilö on joutunut turvautumaan joko itsensä tai jonkun muun henkilön kuljetukseen kuljetukseen autolla sairaalaan tai terveyskeskukseen mikäli henkilön henki tai terveys on ollut uhattuna omaishoitajille auto on etenkin maaseudulla ja taajamissa elinehto ilman ajolupaa heidän kykynsä hoitaa lähimmäisiään heikentyisi huomattavasti on huomioitava ajoluvan tärkeys myös hoitohenkilökunnalle ja turvallisuusviranomaisille jotka voivat joutua työssään suorittamaan kiireellisiä henkeen ja terveyteen liittyviä työtehtäviä arvoisa puhemies tälle ajokorttilain muutokselle on erittäin kiireellinen tarve ja sen tarpeellisuus perustuu faktoihin

arvoisa herra puhemies olen yksi tämän lakialoitteen allekirjoittajista ja olen saanut yhteydenottoja ammattiautoilijoilta juuri näistä seikoista mitä edustaja packalen edellä kuvasi meillä on todellakin tullut pienoinen ongelma tästä meidän ajokorttilainsäädännöstämme ajokieltojen osalta en puolustele sitä että pitäisi saada ajaa ylinopeutta totta kai liikennesääntöjä pitää noudattaa mutta tässä nyky yhteiskunnassa jossa olemme niin sanottujen peltipoliisien ympäröimänä laajalti ympäri suomen inhimillisiä virheitä vain tapahtuu jos ammattiautoilija ajaa vaikka kuusikymmentätuhatta kilometriä vuodessa mikä mikä helposti myyntimieheltä tai muulta muulta joka autoa ammattinsa ja elinkeinonsa toteuttamiseen tarvitsee tapahtuu niin niitä inhimillisiä virheitä vain sattuu nykyisen lain mukaanhan ajokieltoon määrätään jos saa vuoden aikana kolme sakkoa tai kahden vuoden aikana neljä sakkoa eli monta kertaa niitä epähuomiossa tapahtuneita inhimillisiä välähdyksiä peltipoliisista kun muutama kilometri tunnissa on ylinopeutta ajettu käytännössä vaarantamatta sen suuremmin liikenneturvaa herra puhemies tällä lakialoitteella nyt halutaan nostaa asia esille ja viedä sitä eteenpäin käsittelyyn ja tuen sitä kyllä kyllä voimakkaasti jätin itse tästä samasta asiasta myös kirjallisen kysymyksen ministerin vastattavaksi ja ja hän vastasi että tämä asia tulee olemaan selvittelyssä selvittelyssä ja tähän tullaan puuttumaan myös myös ministeriön ja hallituksen jatkotyöskentelyssä ja se on hyvä ja tämä lakialoite tukee sitä kaikin puolin se mikä malli tähän nyt löytyy jää sitten nähtäväksi mutta tietysti tässä lakialoitteessa tämä asia selkeästi ja suoremmin määrättynä toisi tähän asiaan nyt nyt nopeutta ja voimaa ja ja päästäisi monta monta tilannetta tuolla tuolla helpommalla ja mitä peltipoliisisakothan tietysti tulevat automaattisen valvonnan valvonnan kautta ja kirjeet räpsähtävät postiin postiin siitä kun kamera on ensiksi räpsähtänyt räpsähtänyt mutta kyllähän nämä käytännössä käytännössä myös poliisin resursseja jonkun verran verran vievät ja sitäkin tietysti tietysti tulisi ohjata nykytilanteessa entistä tehokkaammin sellaisiin sellaisiin tapauksiin jotka jotka sitä tarvitsevat herra puhemies auton käyttö vain on elinehto maaseudulla mistä itsekin tulen ja missä julkinen liikenne ei ole sellaista kuin se täällä pääkaupunkiseudulla on ja tietysti on olemassa seikkoja mistä voi tätä ajokiellon vapautusta vapautusta saada jo tällä hetkellä jos esimerkiksi perheenjäsenen terveydentilaan tai muuhun liittyen liittyen on jotain niin siinä voi poliisi harkintaa käyttää mutta kun mennään työskentelyn puolelle ja siihen että se oma elinkeino on kiinni niin tässähän tulee yhteiskunnalle moninkertaiset kustannukset ja tietysti se rangaistus myös on moninkertainen sille sille ajokiellon saajalle menetetään väline tehdä työtä ja pahimmassa tapauksessa voidaan menettää myös työpaikka jos ei pystytä työtä tekemään ja ollaan poissa poissa sieltä työelämästä tämä tulee huomattavasti kalliimmaksi kuin se että että ajo oikeuden saisi säilyttää näiden inhimillisten virheiden seurauksena mitä olen keskustellut ammattiautoilijoitten kanssa niin niin sen sijaan että ajokieltoa tulee oltaisiin jopa valmiita siihen että maksetaan sitten enemmän sakkoja jos on kerran hölmöys tapahtunut ja rikesakkoja on tullut useampi kerralla niin korotetaan sitten sen jälkeen määrää ja maksetaan se rahalla mutta että ajokieltoa ajokieltoa ei tulisi haluan vielä tähän loppuun korostaa sitä millä oikeastaan aloitinkin tuossa että totta kai liikennesääntöjä pitää noudattaa ja törkeistä ylinopeuksista pitää ilman muuta rangaista mutta tämä ajokieltoasia koskee vain niin voimakkaasti ammattiautoilijoita ja niitä ryhmiä jotka joutuvat työnsä puolesta ajamaan hyvin paljon ja joilla inhimillisten virheiden määrä määrä kasvaa uskon että me löydämme tähän järkevän ratkaisun kiitän edustaja packalenia tästä hyvästä erinomaisesta lakialoitteesta viedään sitä yhdessä eteenpäin hallituspuolueiden jäseninä joko niin että tämä lakialoite tällaisenaan etenee tai sitten niin että että olemme ministeriön kautta vahvasti valmistelussa mukana ja tämä lakialoitteen sisällön henki toteutuu meidän lainsäädännössämme

arvoisa puhemies keskustelussa tänään on suomalainen sakotuskäytäntö se on epäoikeudenmukainen ammatikseen tien päällä liikkuvia kohtaan kun nykyään kolmesta rikkeestä vuoden aikana tai neljästä kahden vuoden aikana kuljettaja voidaan määrätä vähintään kuukauden pituiseen ajokieltoon ja pahimmillaan hän voi ajokiellon seurauksena menettää jopa työpaikkansa ajo oikeuden voi menettää jo kolmesta pienestä huolimattomuusylinopeudesta mielestäni tulisi harkita siirtymistä virhepistejärjestelmään tällainen virhepistejärjestelmä on käytössä useimmissa euroopan maissa tällainen pistejärjestelmä kohtelisi kuljettajia oikeudenmukaisemmin rankaisemalla ankarammin niitä jotka toistuvasti rikkovat liikennesääntöjä pisteytyksessä pisteytyksessä huomioidaan rikkomusten vakavuusaste meidän nykysysteemi ei huomioi riittävästi rikkeiden vakavuutta kun sen pitäisi päinvastoin perustua juuri tähän ja turvallisuusriskeihin on nimittäin riskinä että nykyhallituksen linja lisää ajokieltojen määrää tuntuu aika kohtuuttomalta että kuljettaja saa vähintään kuukauden pituisen ajokiellon vuoden ajalla ajetuista kolmesta tai kahden vuoden ajalla ajetuista neljästä rikesakolla käsiteltävästä ylinopeudesta suomessa ammattikuljettaja ei voi myöskään niin sanotusti putsata saldoa eli ajaa riittävän pitkään rikkeettömästi jolloin riketili nollaantuisi nykyinen systeemi ei siis palvele riittävästi kuljettajien omaehtoista liikennekäyttäytymisen muutosta puheenvuoroja voi varata p painikkeella herra puhemies minulla riittää ymmärrystä myös ammattiautoilijoille ja ymmärrän tämän edustaja packalenin aloitteen aloitteen sisältöä mutta itse keinoista ja vähän asioistakin olen pikkuisen toista mieltä nykyisen hallituksen toimesta on tätä liikennepolitiikkaa hoidettu nyt kyllä finanssipolitiikka edellä tästä todistuksena on peltipoliisien määrän nostaminen ylinopeusrajan laskeminen jotenkin tuntuu siltä että jäämässä finanssipolitiikan jalkoihin ja toivoisinkin että näitä asioita korjattaisiin ensiksi näillä asioilla pystyttäisiin vaikuttaman siihen että hyvin pienet rikesakot jäisivät pois ja erityisesti näille ammattiautoilijoille tämä varmasti olisi helpotus mutta tämä tietenkään ei ole se ainoa keino vaan vaan ottaisin myös esimerkin maasta josta usein otamme esimerkkejä ruotsissa automaattisen liikennevalvonnan osalta on käytössä järjestelmä jossa kerrotaan hyvin avoimesti ja hyvin näkyvillä kylteillä autoilijoille että tällä alueella on syytä ajaa hiljaisemmin koska alue on vaarallinen ja siihen yhteyteen tuodaan mukaan peltipoliisit sitten kuvaamaan niitä ajoneuvoja ja ennen kaikkea kuljettajia jotka eivät tätä varoitusta tosissaan ota suomessa peltipoliisit laitetaan enemmänkin vähän piiloon ja vähän katveeseen ja ja tuntuukin että usein keinona on sitten enemmänkin löytää valtion budjetin paikkuuseen rahaa

tämä oli meiltä virhe näin uskallan sanoa liikkuvan poliisin tehtävänä oli nimenomaan toimia tuolla liikenteessä jossa nyt on selkeästi nähtävissä että erityisesti raskaan liikenteen tason ja ja yksityisautoilunkin tason osalta meillä liikennevalvonta ei ole sillä tasolla jolla sen tässä maassa pitäisi olla toivottavasti tähän tulee korjausta vielä lopuksi arvoisa puhemies hyvää syntymäpäivää

arvoisa herra puhemies näin puheenvuoroni aluksi myös allekirjoittaneen puolesta lämpimät onnittelut juhlivalle puhemiehelle ja

edustaja packalenin ja kolmentoista muun allekirjoittama lakialoite on erinomaisen hyvä ja todella ajankohtainen tässä aloitteessa on aivan oikein mainittu se ongelma että meillä on sellainen rikesakko ja sakotusjärjestelmä joka johtaa ankarimmillaan siihen että ihminen menettää ajokortin muutaman pienen rikesakon takia ja sen jälkeen joutuu pahimmillaan jopa töistä pois

tiedän omassa tuttavapiirissäni pari kolme tapausta joissa tämä tilanne on kärjistynyt niin vakavaksi että todellakin työpaikasta on alkanut olla jo kyse ja sitten kyseinen perhe on joutunut isän ajokortin takia sellaiseen tilanteeseen jota voidaan pitää pitkien välimatkojen suomessa sietämättömänä kuten edustaja taavitsainen omassa puheenvuorossaan erinomaisesti mainitsi tämän pisteytysjärjestelmän englannissa muistamani mukaan on tällainen jo käytössä jossa liikennerikkomuksista jaetaan virhepisteitä jos rikkoo vain hieman elikkä ajaa lievää ylinopeutta saa ehkä yhden virhepisteen sitten tietysti se pisteiden määrä kasvaa sitä mukaa kuin rikkeen vakavuusaste kasvaa tämä olisi järkevä systeemi en jaksa ymmärtää minkä tautta tässä asiassa ei ole lähdetty liikkeelle ja toivoisin että maan hallitus siihen puuttuisi tiedän että ministeriötasolla tällaista virhepistejärjestelmää vastustetaan tai ainakin mitä olen tähän asti kuullut kommentteja sieltä ei kovin paljon ymmärrystä tälle ole enkä ole kuullut poliisienkaan puolelta tälle asialle kovin suurta ymmärtämystä olevan vaan kuitenkin tavallaan ihmiselle eräänlainen häpeärangaistus menettää korttinsa se on hyvin hyvin vakava asia nimenomaan maaseudun ihmiselle niin kuin tässä aloitteessa aivan hyvin perustellusti kirjoitetaan todellakin maaseudun ihmisille tämä on pitkien välimatkojen suomessa todella todella vakava asia jos kortti menee tähän hommaan tulee vielä sitten yksi vielä vielä vaikeampi ilmiö mukaan ja se on se että ammattiliikenteessä esimerkiksi puutavararekan kuljettajat joutuvat päivittäin tämän valtavan vakavan tilanteen eteen ja ylikuormamaksutkin menevät kun kuljettaja ajaa puutavaraa kuorma autolla metsästä talvipäivänä on lumisateinen päivä vaaituksen mukaan kun hän on vaainnut nykyisissä kuorma auton nostureissahan on painovaaat joilla pystyy määrittelemään muutaman kymmenen kilon tarkkuudella paljonko siinä kuormassa on puuta kuorma painaa sen laillisen määrän kun lähdetään liikkeelle tuolta laanista metsästä mutta kun ajetaan sata kilometriä tehtaalle ja on pölisevä luminen keli niin se kuorma painaa sadan kilometrin jälkeen jos on märkää lunta hyvin helposti puolitoista kaksi tonnia enemmän eli lunta tulee siihen kuormaan mukaan paljon ja siellä loppupäässä matkaa jos sitten sattuu se vaaka olemaan ja näitä rikesakkoja sattuu olemaan ennen niin siitä tulee vielä ylikuormamaksu ja sakot kuljettajalle ja sillä hetkellä kuljettaja on täysin avuton häneltä menee kortti häneltä menee ammatti ja häneltä menee ansio pahimmillaan tiedän tapauksen että perhe on joutunut erittäin vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin tällaisen ylivoimaisen tilanteen takia jota ei voida katsoa tämän henkilön itse tietoisesti tai tuottamuksellisesti

siksi toivoisin että tämä erinomainen aloite saisi hyvän ja asianmukaisen käsittelyn ja että ennen kaikkea mentäisiin järjestelmään jossa tällainen kortin pois ottaminen kortin haltijalta olisi erittäin harvinaista ja pystyttäisiin tätä järjestelmää kehittämään niin että sakkojen sakkojen määrää tai jotain muuta systeemiä kehitettäisiin aivan kuten edustaja taavitsainen erinomaisesti nosti esille tämän pisteytysjärjestelmän jonka soisin tulevan suomessa myös voimaan

prosenttia tielläliikkujista on varmasti liikkeellä hyvin ja vakain tuumin sitten jos siellä joku hurjastelee tai rikkoo törkeästi lakia heidät vietäkööt lakitupaan ja siellä mätkittäköön tuomioita sitä mukaa mutta tavallisten ihmisten ajokortin kuivumaan joutuminen muutaman sakon takia on kohtuutonta toivon että lakialoite menestyy ja tämä ongelma saadaan pois päiväjärjestyksestä arvoisa herra

edustaja taavitsaisen puheenvuoroon haluan puuttua mikä oli sinänsä hyvä puheenvuoro mutta kyllä siellä virhekin sisällä oli ei tämä nykyinen systeemi missä tämä sakotusjärjestelmä on tehty ole nykyhallituksen linja vaan päinvastoin nyt tällä hallituksella tätä asiaa yritetään yritetään korjata kuten sanoin niin ministeriössä on on tieto tästä asiasta ja sieltä varmasti linjauksia tulee ja kuten edustaja packalenkin hallituspuolueen kansanedustajana on voimakkaasti nostanut nostanut esille niin kyllä meillä halu on nimenomaan korjata tätä virheellistä ja huonoa voimassa olevaa systeemiä edustaja karille nostan kyllä hattua siitä että hän tuon liikkuvan poliisin lakkauttamisen virheellisyyden myönsi ja nosti esiin tästä käytiin aikamoinen vääntö viime vaalikaudella ja tuo edustaja packalen tätä liikkuvaa poliisia myös voimakkaasti itsekin poliisimiehenä puolusti ja me me silloin oppositiossa olleet olleet kansanedustajat halusimme nostaa nimenomaan esiin niitä viestejä mitä poliisilta tuli siitä että liikkuva poliisi niin kuin lakkautettiin niitä resursseja auttamatta niiden henkilöiden toimintaa siirtyi muihin poliisin tehtäviin ja liikennevalvonta jäi vähemmälle tämäkin on varmasti yksi osasyy siihen että nyt sitten näillä peltipoliiseilla on jouduttu tätä liikennevalvontaa korjaamaan

puhemies haluan myös omasta puolestani onnitella tämän merkkipäivän johdosta ja haluan kyllä kiittää kaikkia salissa olijoita hyvistä puheenvuoroista tässä on käsitelty kyllä sinänsä tärkeätä ja arvokasta asiaa mikä mikä on jäänyt vähän turhan pienelle huomiolle todella pelkästään tämän yhden kilometrin pudottaminen tässä sakotuskäytännössä tarkoittaa noin viittäkymmentätuhatta sakkoa lisää eli näitä kameroita on todella paljon ja tämä kameravalvonta on ihan hienoa toimintaa mutta kuten tässä on useammassa puheenvuorossa otettu kantaa siihen niin kriminaalipolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa ei pitäisi sekoittaa keskenään eli sitten tämän pitäisi olla joku hallinnollinen maksu tai joku muu maksu ja nämä seuraamukset ovat todella kohtuuttomia tälle tälle yksilölle joka joutuu sitten lievästä lievästä ylinopeu destaan maksamaan